nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies ehdotan että kahdeksastoista pykälä ely keskuksen tehtävistä saa sen muodon kuin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies ehdotan että

asemakaavan päätösvallan delegointimahdollisuudesta kunnanhallitukselle saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa

arvoisa puhemies ehdotan että seitsemäskymmenesensimmäinen a pykälä

selvä merkitään tämä

arvoisa puhemies ehdotan että seitsemäskymmenesensimmäinen e pykälä vähittäiskaupan laadusta saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön

arvoisa puhemies ehdotan että sadasyhdeksäskymmenesensimmäinen pykälä

valitusoikeudesta saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia ensin päätetään maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä istunnossa

jari myllykosken kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen jari markus mustajärven kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monisteena jaettu edustajille johanna karimäki on antero laukkasen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monisteena

ehdotan että sopimuksesta ja lakiehdotuksista päätetään

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista lausumaehdotuksista äänestetään kustakin mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on eeva johanna eloranta jukka gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen sari tanus on antero laukkasen kannattamana tehnyt lausumaehdotukset yksi ja kaksi jotka on monistettuna

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa

arvoisa puhemies kyseessä on siis kansalaisaloite joka haluaisi kieltää alle kahdeksantoista tuntia viikossa olevat työsuhteet elikkä nollatuntisopimukset

sanon tässä selvyyden vuoksi että esittelen nyt valiokunnan enemmistön mietinnön mutta olen itse allekirjoittanut valiokunnan puheenjohtajana vastalauseen valiokunta pitää tärkeänä sitä että työsopimuksissa voidaan vastaisuudessakin tehdä vähäisiä ja satunnaisia töitä silloin kun se on joko työsuhteesta tai työn muodosta esimerkiksi siitä että on kyse kausivaihteluista tai ruuhkahuipuista tai muista vastaavista ennakoimattomista kiireistä ja myös silloin kun näin on molempien osapuolten sopimuksessa sovittu jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta niin meillä on yli kahdeksankymmentätuhatta palkansaajaa viimeisten tilastojen mukaan kahdeksankymmentäkolmetuhatta palkansaajaa jotka siis tekevät työtä

työaika voi vaihdella nollasta neljäänkymmeneen viikkotuntiin ja jos sitä verrataan vaikka vuokratyöhön näitten nollatuntisopimuslaisten osuus työvoimasta on nelisen prosenttia kun vuokratyön osuus on pikkuisen päälle prosentti eli siinä mielessä kyse on ihan merkittävästä joukosta näistä ihmisistä jotka tekevät nollatuntisopimuksilla töitä noin kolmekymmentätuhatta henkilöä on opiskelijoita ja he pääsääntöisesti eivät ole kaivanneet lisätunteja mutta sen sijaan

jotka työskentelevät ikään kuin työkseen ja elääkseen nollatuntisopimuksilla enemmistö haluaisi lisätunteja sen lisäksi noin kolmekymmentäkaksi prosenttia nollatuntisopimuksilla työskentelevistä tekee työtä käytännössä kokoaikaisesti täyspäiväisesti ja vakituisesti

kun valiokunta käsitteli tätä asiaa se löysi lukuisia ongelmakohtia nollatuntisopimuksista ja ensimmäisenä kiinnitti huomiota taloudelliseen epävarmuuteen siihen että nämä tunnit eivät aina tarjoa työntekijälle riittävää toimeentuloa ja ne myös vaihtelevat hyvin lyhyellä varoitusajalla ja silloin työntekijä ei voi ennakoida sitä sitä minkälainen hänen tulotasonsa on tai millaiseksi hänen kuukautensa ja viikkonsa työtuntien suhteen muodostuu

valiokunta edellyttää että vaihtelevan työajan järjestelyjä osana työaikalainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteltaessa nollatuntisopimuksen irtisanomiseen liittyvä sääntelytarve arvioidaan ottamalla huomioon työsuhteen päättymiseen nykyisin liittyvät oikeusturvaongelmat

yhteydessä että arvioidaan tarve muuttaa työvuoroluetteloa ja

säädöksiä vastaamaan nollatuntisopimuksiin liittyviä erityistarpeita kolmas kohta liittyy työajan vakiintumiseen joka on itse asiassa nollatuntisopimuksissa se keskeinen epävarmuutta aiheuttava seikka työajan vakiintumista on oikeastaan vaikea säädellä ja se on vajavaisesti säädeltyä epäselvää on millä edellytyksillä ja missä ajassa työaika voi vakiintua työsuhteen ehdoksi sillä myös asiaa koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä ja täsmentymätöntä ja työajan vakiintumisella on siis merkitystä siinä minkälaista sairasajan palkkaa tai minkälaista palkkaa vaikkapa vanhempainvapaan ajalta tai äitiysajalta työntekijä saa vai saako ylipäätään ollenkaan valiokunta edellyttää että työaikalainsäädännön uudistuksen yhteydessä hallitus selvittää voidaanko työajan vakiintumisesta säätää työntekijän ja tarpeet huomioivalla tavalla seuraavana ongelmakohtana on työttömyysturva ja vaihteleva työaika tällä hetkellä saattaa olla niin että työntekijällä on tunnit nollassa tai ne ovat hyvin vähäisiä mutta jos työntekijä irtisanoutuu tällaisesta työtehtävästä

nollatuntisopimukseen liittyy tilanteita joissa työssäoloehdon täyttyminen on ongelmallista elikkä jos työtunteja on alle kahdeksantoista tuntia työssäoloehto ei kerry vaikka henkilö tekisi työtä vakituisesti ja viikko viikon perään tässä tilanteessa valiokunta edellyttää että vaihteleva työaika ja työttömyysturva sekä muu sosiaaliturva sovitetaan yhteen työntekijän kannalta kohtuullisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla seuraavana ongelmana nähtiin kilpailevan toiminnan kielto vaikka laissa nykyisin on aika tiukka säädös sille miten kilpailukieltoa voidaan työntekijälle asettaa niin tosiasiassa valiokunnan kuulemisissa kävi ilmi että käytännössä ihmisiltä vaaditaan ikään kuin kilpailukieltoruksia työsopimukseen jolloin sitoutuu siihen että ei tee toiselle työnantajalle töitä vaikka olisikin hyvin vähillä tunneilla oman työnantajansa palveluksessa valiokunta linjasi että valiokunta edellyttää myös että hallitus arvioi kilpailevan toiminnan kiellon lisäsääntelyn tarpeen

koska kyse on siitä että jos ollaan nollatuntisopimuksella ja kierretään niitä työnantajan velvoitteita joita normaaleissa työsuhteissa ja laissa tunnistetuissa työsuhteissa hoidetaan ihan kunniallisesti saattaa olla niin että nollatuntisopimuksella työntekijät palkkaava työnantaja saa tästä kilpailuetua kun hänellä ei ole ihan samoja kustannuksia kuin muilla työnantajilla niinpä valiokunta edellyttää että vaihtelevaa työaikaa koskevien työsopimusten kilpailutilannetta vääristäviin vaikutuksiin kiinnitetään lainvalmistelun yhteydessä erityistä huomiota nollatuntisopimuksista on käynnissä ministeriössä työryhmätyö ratkaisua näihin asioihin valiokunta kuuli myös näiden tilannetta joka osaltaan näytti siltä että ratkaisuja ei vielä välttämättä ole löytynyt valiokunta piti tarkoituksenmukaisena arvioida missä määrin nykyinen lainsäädäntö luo riittävät puitteet nollatuntisopimusten käytölle ja missä määrin koettuihin epäkohtiin voidaan puuttua valvonnan ja riittävän tiedottamisen avulla

lisäksi tulee selvittää lisäsääntelyn tarve kilpailevan toiminnan kiellossa olevien pykälien suhteen lisäksi eduskunta edellyttää että valmisteltaessa vaihtelevan työajan järjestelyjä osana työaikalainsäädännön kokonaisuudistusta työttömyysturva ja muu sosiaaliturva sovitetaan yhteen yhteen vaihtelevan työajan kanssa lisäksi lausumassa edellytetään että hallitus kiinnittää huomiota nollatuntisopimusten kilpailutilannetta

vääristäviin vaikutuksiin viimeisenä pontena on eduskunta edellyttää että tarkennetulla sääntelyllä ei estetä vaihtelevan työajan sopimuksen tekemistä sellaisessa työssä jossa työvoiman tarve vaihtelee ennakoimattomasti ja silloin kun se on molempien osapuolten työsopimuksesta ilmenevän tahdon mukaista

arvoisa rouva puhemies ja arvoisat kuulijat tuossa työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja filatov kävi asioita hyvin läpi mutta vielä kertaan joitakin asioita tosiaan kansalaisaloite ja sen käsittely alkoi eduskunnassa noin vuosi sitten maaliskuussa julkisella kuulemisella ja sen lisäksi kuulimme kolmeakymmentäkolmea eri asiantuntijaa eli todella huolellisesti asian valmistelimme kiitän kaikkia asian esille tuoneita nykytilannehan on se että vähimmäistyöajasta ei ole määräyksiä laissa vaan siitä voidaan sopia sopia joissakin työehtosopimuksissa voi olla näihin ratkaisuja kuten edustaja filatov tuossa toi esille näitä nollatyösopimuslaisia on ollut noin

vuonna kaksituhattaneljätoista työnantajilta on kyselty selvityksen yhteydessä mikä on heidän näkemyksensä nollatuntisopimuksen käytöstä ja miksi sitä käytetään ja he kertoivat että työvoimatarpeen vaihtelun ja kysynnän vaihtelun sekä kausi ja ja sesonkiluonteiden vuoksi ja tietysti toisilla on esimerkiksi sairauslomasijaisuudet työntekijöille taas nollatuntisopimus on tarkoituksenmukainen kun halutaan saada lisäansioita työn opiskelun tai lastenhoidon yhteydessä myös eläkkeellä olevat tekevät satunnaisia töitä nollatuntisopimuksella työskentely toteutuu eri työntekijöillä hyvin eri tavoilla valiokuntakuulemisessa selvisi että osalla teetetään työtä esimerkiksi kuusitoista tuntia viikossa mutta sitten toisilla on taas niin ettei ole juuri mitään ja onkin sitten viikossa tai satunnaisesti joitakin tunteja valiokunta tosiaan löysi kuten edustaja filatov kertoi epäkohtia jotka halutaan korjata ja tässä merkittävänä tausta ajatuksena oli koko ajan tuo taloudellinen epävarmuus joka työntekijälle aiheutuu ja työnantajan mahdollisuus kiertää nimenomaan työntekijän suojaksi tarkoitettuja säädöksiä ja nämä ovat kokonaisuutena niitä taustalla olevia vakavia puutteita

joita löytyi useita keskeisiä enkä enää tarkemmin käy niitä uudestaan läpi koska edustaja filatov kävi ne läpi mutta totean ne päättymiseen ja tämän sopimuksen lakkaamiseen liittyvät ongelmat olivat yksi juuri siinä tilanteessa esimerkiksi että työtä ei ole tarjolla ja tästä pitäisi säädellä yhtenä ongelmana on myös se että jos työntekijä itse irtisanoo tässä tapauksessa

että on perusteettomasti lakkautettu työsuhde ja siitä on annettu karensseja toinen ongelma on ollut työvuoro ja lisätyöjärjestelyt ja tähän valiokunta on edellyttänyt sääntelyä koska työntekijöille ei aina esimerkiksi laadita työvuoroluetteloa etukäteen jokainen ymmärtää että ei voi singahdella elämässä ihan minne sattuu toisaalta on toisella puolella työnantajan työnantajan tarve jos nyt esimerkiksi on sairausloman sijaisia käyttää niin ei tietysti voi koskaan etukäteen olla varma kuka sairastuu mutta tietysti silloin jos on työvuorolainen lista pitää olla sitten valiokunta löysi ongelmaksi tämän työajan vakiintumisen se on ollut vaikea määritellä tähän saakka työehtosopimuksissa sitä on on haettu mutta laissa sitä ei ole ja valiokunta on nyt edellyttänyt että sitä pitää tarkastella ja katsoa miten sen voisi säätää koska se vaikuttaa muun muassa sairausajan palkkaan ja

lisäksi työttömyysturva ja tuo vaihteleva työaika ovat ongelmia nollatuntisopimustyön ja työttömyysturvan sekä muun sosiaaliturvan yhteensovittaminen on osoittautunut työntekijän kannalta ongelmalliseksi ja tähän tarvitsee hakea ratkaisuja muun muassa tästä karenssista josta puhuin tuossa jo aiemmin on kysymys ja se edellyttää työttömyysturvalain

että aiheuttaako se vääristymää valiokunta arvioi että jos tämä kokonaan kiellettäisiin kielto koskisi siten myös kiinteään viikkotyöaikaan perustuvia osa aikatöitä elikkä yksimielisesti valiokunta katsoi että tällaisenaan tätä ei voi toteuttaa ja valiokunta huomautti että on tilanteita joissa yrittäjällä ja työnantajalla on tarve teettää työtä vähemmän kuin kahdeksantoista tuntia viikossa ja katsoo ettei sellaisen työn teettämistä tule lainsäädännöllä estää monet työntekijät myös haluavat tehdä työtä lyhyemmän aikaa kuin kahdeksantoista tuntia viikossa tiedän itsekin esimerkkejä tuolta hyvinkäältä josta olen että haluttaisiin tehdä kaksi tuntia viikossa kaupassa iltavuoroa no työnantaja ei ole voinut sitä nyt toteuttaa koska työehtosopimus edellyttää vähintään neljä tuntia viikossa pienyrittäjä nyt sitten tekee itse nämä tarjolla olevaa tuntia tähän tietysti tälläkään ei olisi vaikutettu mutta näin näin huomiona tämäkin asia

valiokunnan johtopäätöksenä oli valiokunta ehdottaa kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä tämä on siis yksimielinen valiokunta kuitenkin edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansalaisaloitteessa esille tuotujen epäkohtien ratkaisemiseksi joko valmistelemalla tarvittavat muutokset lainsäädäntöön tai lakien toimeenpanoa tehostamalla ja ehdottaa että eduskunta hyväksyy viisi lausumaa nuo lausumat käsittelevät niitä ongelmakohtia joita me löysimme tässä me edellytämme että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin samana päivänä kun lausunto annettiin sdpn työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenet tekivät julkilausuman julkisuudessa ja ilmoittivat että tässä on nyt jollain tavalla hallituksen jäsenet betonoineet betonoineet nollatuntisopimukset ennalleen näinhän ei missään tapauksessa ole juurihan luin valiokunnan lopputuleman oikeus ja työministeri lindström on luvannut pelisäännöt nyt on olemassa kolmikantaisia neuvottelutyöryhmiä joissa näitä asioita käsitellään yksityiskohtaisesti me emme voi ruveta eikä meillä osaaminen ja riitä valiokunnassa lähtemään kaikkiin yksityiskohtiin koska me voimme saada lopulta enemmän vahinkoa kuin hyötyä aikaiseksi ja voisin sanoa ja kiittää ministeri lindströmiä että hän on toiminut asiassa poikkeuksellisen tehokkaasti harvoin kansalaisaloite saa vastaavia toimenpiteitä jo ennen valiokunnan mietinnön jättämistä näinhän tapahtui tässä tapauksessa

työelämän lainsäädännön yksityiskohtia monesti täällä salissa kuulee että tehdään yhdessä ja katsotaan yhdessä asiat rauhassa enkä oikein ymmärrä sitä että tämä olisi jollain tavalla ponneton kuten kuten todetaan sdpn ja oppositiopuolueiden

en tiedä miten tämä nyt pitäisi vielä paremmin tehdä olemme tuoneet esille ongelmakohdat ministeri on luvannut viedä niitä eteenpäin mitä muuta voisimme enää odottaa kun tämä on aika hieno asia tämä on tärkeä asia että nämä saadaan kuntoon siellä oli tosi paljon ongelmia mutta mutta me emme emme voineet pykäliä ruveta siellä tyyliin kirjoittamaan ja kiitos vielä kerran aloitteen tekijöille tämä asia etenee

arvoisa puhemies tähän alkuun toteaisin edustaja meren puheenvuoroon viitaten että vasemmistoliiton näkökulmasta erimielisyys valiokunnassa ei suinkaan koskenut pitääkö valiokunnan muotoilla pykäliä vaiko ei vaan sitä pitääkö hallitusta edellyttää tarkastelemaan nollasopimuksiin liittyviä ongelmia vai tekemään nollasopimuksiin liittyville ongelmille jotain kaikki lausumat jotka löytyvät nyt valiokunnan enemmistön hyväksymästä mietinnöstä sisältävät ehdollisia muotoiluja jotka velvoittavat hallitusta pohtimaan tarkastelemaan kiinnittämään huomiota mutta eivät varsinaisesti tekemään yhtään mitään minkä lisäksi viimeisessä lausumassa erikseen valiokunnan

jossa eduskunta olisi edellyttänyt hallitusta ratkaisemaan nollasopimuksiin liittyvät ongelmat joista valiokunta kuitenkin oli käytännöllisesti katsoen yksimielinen no miten nämä ongelmat sitten voitaisiin ratkaista myös siitä oli valiokunnassa yksimielisyys että kansalaisaloitteen ehdottama ratkaisumalli alle kahdeksantoista viikkotyötunnin kiellosta ei ollut toimiva eikä mitenkään vastaa tämän päivän työmarkkinoita ja ihmisten tarpeita siellä todennäköistä on että nollatuntisopimuksiin liittyviin ongelmiin puuttuminen edellyttää useita monentasoisia ratkaisuja se edellyttää todennäköisesti uutta lainsäädäntöä me olemme esittäneet muun muassa työajan vakiintumissäännöksiä oikeutta irtisanoutumiseen silloin kun työtä ei tosiasiallisesti tarjota ilman työttömyysturvan karensseja ja lisätyön tarjoamisvelvoitteen ulottamista myös nollasopimuksiin se edellyttää mahdollisesti myös olemassa olevien käytänteiden laajentamista melkoinen osa niistä myönteisistä puolista joita nollasoppareilla olevat ihmiset ovat tuoneet keskusteluun ovat sentyyppisiä että

nollasopimukset vaihtelevan työajan sopimukset ovat joillekin ryhmille hyvä tapa työllistyä hankkia lisäansioita niihin kuitenkin liittyy myös merkittäviä meidän työntekijöiden oikeuksia heikentäviä ja meidän työmarkkinoiden kilpailua vääristäviä tekijöitä vasemmistoliiton kanta on että ne hyvät ominaisuudet joita nollasoppareilla on pystytään toteuttamaan muilla järjestelyillä sillä tavoin että voidaan välttää nämä epäkohdat ja ongelmat joita nollasopimukset meidän työmarkkinoilla tuottavat

otetaan vielä edustaja vartiainen ja sitten ministeri

puhemies nollatuntisopimuksia käsittelevässä kansalaisaloitteessa on nostettu esille todellisia oikeusturvaongelmia niihin liittyy joskus esimerkiksi luonteeltaan päivystyksenomainen velvollisuus tulla töihin lyhyellä varoitusajalla ilman että tästä on selvästi sovittu siksi on syytä esimerkiksi katsoa onko työlainsäädäntö tältä osin kohdallaan ja annetaanko työpaikoilla työvuorolistat ennakkoon niin kuin pitää ja edellytetäänkö työntekijältä kohtuuttomalla tavalla nopeaa töihintuloa ilman että tunteja kuitenkaan yleensä on kovin paljon tarjolla on arvioida onko työsopimuksen ja siitä annettavan selvityksen vaadittava vähimmäissisältö kohdallaan jos on tultava lyhyellä varoitusajalla tarvittaessa töihin tai tehtävä työtä enemmän kuin mitä viikkoa aiemmin annetussa työvuorolistassa on edellytetty siitä on sovittava reilulla tavalla niin että molemmat osapuolet tietävät mistä on sovittu lisäksi on on huolehdittava tarvittavan viikkolevon toteutumisesta ilmeisesti nollatuntisopimuksia saatetaan joissakin tapauksissa käyttää myös sairauspoissaoloihin ja irtisanomiseen liittyvien työnantajavelvoitteiden kiertämiseen valtaosa yrittäjistä toimii toki reilusti mutta huonompiakin toimintatapoja ilmeisesti esiintyy siksi tältäkin osin on syytä harkita onko nykyinen työlainsäädäntö kohdallaan vai pitääkö sitä täsmentää sairausajan palkan ja ja irtisanomisajan palkan määrittelyn osalta

osa aloitteen esille ottamista ongelmista osoittaa pikemminkin sitä ettei nykyistä lainsäädäntöä riittävästi noudateta siksi kysymys on myös lain toimeenpanosta valistuksen ja valvonnan avulla osa esille tulleista ongelmista perustuu myös siihen että työntekijänä on henkilö jonka on vaikea valvoa etujaan ja joka ei välttämättä tiedä eikä kykene näkemään oikeuksiaan niinpä oikeustieteilijöiden kuulemisesta saatoimme oppia että jos vaihtelevan työajan sopimus on allekirjoitettu mutta työtunteja ei ole ollut tai on ollut vain äärimmäisen vähän ei ole edes selvää että koko sopimusta on olemassa tällaisessa tapauksessa esimerkiksi siihen sisällytetyt kirjaukset kilpailevan toiminnan kiellosta eivät välttämättä ehkä edes ole velvoittavia silti myös kilpailevan toiminnan kiellon soveltaminen siinä tapauksessa että työtunteja on vähän on johon työaikalain uudistamisessa tulee paneutua arvoisa puhemies osa aloitteen ongelmista on siis ratkaistavissa ehkäpä jo nykylainsäädännön puitteissa paremmalla toimeenpanolla mutta ilman muuta on niin että voidaan tarvita myös lainsäädäntömuutoksia joillakin toimialoilla kuten kaupassa on kehitetty myös varsin toimiva työehtosopimusmalli kaikkien ongelmien ratkaiseminen ei siis välttämättä edellytä uutta lainsäädäntöä yksi aloitteessa esiin nostettu epäkohta on työttömyysturva ja sen karenssimääräykset siinä tapauksessa että työntekijällä on vain vähän tai nollan verran tunteja sopimuksessaan ja käytännössä valiokunta ja asiantuntijat ovat olleet tästä yksimielisiä eli siis siitä että työttömyysturvan määräyksiä tältä osin tarkistettava niin että ne eivät ole työntekijän tai työttömän työnhakijan kannalta kohtuuttomia valiokunta asiantuntijoineen on ollut jokseenkin yksimielinen myös siitä että aloite on sellaisenaan toteuttamiskelvoton se olisi vähimmäistuntimääräyksineen järeä puuttuminen työmarkkinoiden sopimusvapauteen ja estäisi ilmeisesti

satunnaista ja sitä tulee voida tehdä kun molemmat osapuolet niin haluavat ja sen ymmärtävät kohtuuttomuudet tulee tietysti lainsäädännöllä estää ja se työ on nyt käynnissä arvoisa puhemies edellä esitetystä käy ilmi että vaihtelevan työajan työ on monimutkainen kokonaisuus joka vaatii koko työaikalainsäädännön ja työlainsäädännön tarkastelua on mietittävä työajan vakiintumista sairausajan palkkaa irtisanomisajan palkkaa työvuorolistoja ja myös työttömyysturvaa siksi järkevä toimintatapa on se että näiden ongelmien ratkaisu liitetään yhteen meneillään olevan työaikalainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa sen parissa tekeekin työtä ministeri lindströmin asettama työryhmä lisäksi työ ja elinkeinoministeriö on viidestoista marraskuuta viime vuonna asettanut toisen työryhmän selvittämään nollatuntisopimusten sääntöjä toimeksiannon mukaan toimeksiannon mukaan tehtävänä on muun muassa arvioida mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet joilla turvataan työntekijöiden asema ja samalla mahdollistetaan riittävän joustavien työaikajärjestelyjen käyttäminen silloin kun työvoiman tarve vaihtelee ennakoimattomalla tavalla valiokunta edellyttää tietysti että näiden työryhmien työt koordinoidaan järkevällä tavalla eli

joko valmistelemalla tarvittavat muutokset lainsäädäntöön tai niiden toimeenpanoa tehostamalla arvoisa puhemies nollatuntialoite on siis saanut hallitukselta ansaitsemansa huolellisen vastaanoton ja käsittelyn aloitteen esille nostamat ongelmathan ovat menneet saman tien hallituksen valmisteluun virkamiesten ja työmarkkinoiden asiantuntijajärjestöjen valmistelupöytään valiokunta on mietinnössään luetellut vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyvät ongelmat ja vaatii että hallitus edellä mainitussa valmistelutyössään ne ratkaisee työaikalaki on monimutkainen valmistelu ja neuvottelukokonaisuus valiokunnan ei siksi tule laatia omia ratkaisuehdotuksiaan nollasopimuksista kuten vasemmiston vastalauseessa vaaditaan työlainsäädännössä kaikki liittyy kaikkeen

lisäksi ministeriöllä ja järjestöjen asiantuntijoilla on ylivoimaiset voimavarat lakiuudistusten valmisteluun niinpä valiokunta kuvaa mietinnössään ongelmat perinpohjaisesti ja edellyttää että hallitus ratkaisee ne valiokunta edellyttää samalla että tällainen lisäsääntely ei kuitenkaan saa vaikeuttaa tai estää työntekoa vaihtelevalla työajalla tai satunnaisesti kun se todella perustuu molempien osapuolten tahtoon ja oikeusturvaongelmat on ratkaistu

kolme minuuttia

puhemies kiitos näistä palautteista ihan kaikille lämmittää mieltä mieltä

kaikki puolueet suhtautuneet sen vaatimalla vakavuudella tämä on itselleni tärkeä asia koska olen täältä luvannut pelisäännöt nollatuntisopimuksille niitähän ei tällä hetkellä ole ja sen takia seuraan suurella valppaudella mitä tämän asian kanssa kanssa tapahtuu enkä pelkästään seuraa vaan olen aktiivinen toimija tässä eli nyt kaikki tietävät tämän ongelmakentän niitä on ihan turha tässä ruveta toistamaan valiokunta päätyi siis siihen että tämä kansalaisaloite ei sinällään mene läpi että siellä on hyviä asioita mutta semmoisia jotka jotka sitten olisivat myös olleet ongelmia valiokunta toimi mielestäni viisaasti ja nämä lausumat jotka tuossa ovat itse otan kyllä evästyksenä muutakin kuin tarkastella tai arvioida asioita eli siellä työryhmässä se työ tehdään ja sitten tuodaan tuodaan esitykset hallituksen päätettäväksi ja siinä kohtaa tietysti on se paikka katsoa mitä sieltä nyt sitten sitten tulee läpi tämä nollatuntisopimusten käytön kieltäminen ei siis ollut myöskään valiokunnan kantilta katsottuna tarkoituksenmukaista se olisi voinut tietysti johtaa siihen että näitä työtilaisuuksia jäisi tarjoamatta tai että työnantaja pyrkisi hoitamaan tällaiset tilanteet muulla muulla tavoin kuin työsuhteisilla työntekijöillä no mitä tahansa me nyt sitten teemmekin niin nämä epäkohdat pitää pystyä ratkaisemaan sillä tavalla että samanaikaisesti minimoidaan ne nollatuntisopimuksiin liittyvät haitat mutta silti taataan työnantajan mahdollisuus kattaa sitä vähäistä työvoimatarvetta palveluksessaan olevilla työntekijöillä ja ja tämä on tietysti vaativa harjoitus vaikka työmarkkinoiden toimivuuden kannalta olisi tietysti aina perusteltua ja ihanteellista että työtä teetettäisiin tämmöisessä normaalissa kiinteän työajan työsuhteessa aina kun se on mahdollista kyllä me tarvitsemme silti mahdollisuuksia myös tämän vaihtelevan työajan käyttöön ja se on hienoa että valiokunta on myös tämän

mahdollisia työlainsäädäntömuutoksia arvioidaan ne keskeiset kysymykset liittyvät sopimussuhteeseen kummankin osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoisuuteen ja selvyyteen sovellettavista pelisäännöistä toisaalta työntekijän tulevan ansiotason ennakoitavuuteen työsopimukseen perustuvien odotusten turvaamiseen ja vaihtelevaan työaikaan perustuvien työsopimusten työoikeudelliseen järjestelmään muun muassa siten että työsuhdeturvan kiertämisen mahdollisuus pienenee nollatyösopimuksilla työskentelevän asemaa olisi perusteltua tarkastella myös työttömyysturvajärjestelmässä se on näissä edellisissä puheenvuoroissa tuotu selkeästi myös esille kuten on todettu temin ja stmn johdolla on siis käynnistetty tämä valmistelu se työryhmä jolla tähdätään niihin reiluihin pelisääntöihin nollatyösopimuksissa on oltava valmiit hallituksen puolivälitarkasteluun mennessä tämä on siellä kymppilistassa joka työmarkkinajärjestöjen kanssa on yhdessä sovittu eli tämä on se lupaus reilut pelisäännöt ja yksityiskohdat sitten täsmentyvät tämän työn edetessä kiitoksia hienosta työstä valiokunnalle

ymmärsin arvoisat edustajat että tässä olisi ollut muutamaan debattipuheenvuoroon tarvetta ymmärrätte että ministerillä on vain pieni hetki aikaa niin otetaan muutama lyhyt

ilahduttavaa että ministeri sanoi omassa puheenvuorossaan selvästi että tarvitaan lainsäädäntömuutoksia valiokunta ei ikävä kyllä rohjennut ottaa tällaista kantaa vaan valiokunnan johtopäätöksissä todetaan että edetään joko lainsäädäntömuutoksilla tai paremmalla toimeenpanolla uskon että me tarvitsemme molempia ja tämä oli yksi kohta josta valiokunta muun muassa äänesti koska sosiaalidemokraatit olisivat halunneet että me linjaamme selvästi sen että tarvitaan lakimuutoksia ja tarvitaan tämän lisäksi parempaa toimeenpanoa tässä salissa usein syytetään meitä siitä että meillä ei ole vaihtoehtoja harvemmin olen kuullut kokoomuslaisen kansanedustajan syyttävän sosiaalidemokraatteja siitä että meillä on vaihtoehto

voidaan ikään kuin ratkaista niin eikö olisi yksi keskeinen asia että laki kieltäisi

arvoisa puhemies tässä valiokuntakäsittelyssä tosiaan tuli esille suuria ongelmia siinä että vaikka lakeja on olemassa niin niitä olisin kysynyt ministeriltä hyvä puhe oli ministerillä onko selvitetty sitä miksi ei suomessa pystytä seuraamaan työelämää paremmin että olisi parempaa toimeenpanoa nimenomaan tässä työlainsäädännön

arvoisa herra puhemies hyviä puheenvuoroja kaikki tyynni on vain ilolla todettava miten ministeri tuo esille että hän ei vain seuraa sivusta hän on aktiivinen mutta toivottavasti tämä ei tarkoita sitä että ministeri seuraa aktiivisesti nyt kun se poliittinen ohjausvalta on ministeri lindströmillä niin kysynkin voisiko ministeri lindström nyt tässä kohtaa tulla vastaan niin paljon että hän sitä työryhmien toimeenpanotehtävän muotoilua muuttaa niin että se tulisi tässä vastalauseessa olevaan olevaan enemmän edellyttävään muotoon niin että työryhmien tulee antaa ratkaisumalleja joilla nämä asiat hoidetaan eikä vain katsoa mitä tässä oikein voitaisiin tehdä tähän toivoisin positiivista vastausta sillä kyllä me muistamme mitä mieltä viime kaudella yhdessä olimme

alkujaanhan tämä on ollut hätähuuto tämän kansalaisaloitteesta käydyn työskentelyn puolelta voi sanoa että valiokunta on tehnyt erinomaisen hyvää työtä kysymys ei ole todellakaan yksinomaan mustavalkoisesta asiasta tämä ei ole ei eikä kysymys tämä ei ole myöskään joko tai kysymys vaan tämä voi parhaimmillaan olla sekä että kysymys tätä ei voida kategorisesti niputtaa yksiselitteiseksi kysymykseksi ministeri lindström tekee tämän asian ympärillä äärimmäisen hienoa työtä ymmärrän niin että jos tässä ei edetä kolmikannan periaatteen pohjalta se olisi sellaista tarpeetonta veneen

arvoisa puhemies kiinnittäisin vielä huomiota erikseen hyväksytyn mietinnön viidenteen lausumaan jossa edellytetään että löydetyt ratkaisut eivät saa vähentää tehtyjä työtunteja tämä on aivan hullu ajatus jos se otetaan vakavasti niin kuin se paikkansa mukaan pitäisi vakavasti ottaa ensinnäkin jonkun lainsäädännön tai toimenpiteen joka on näinkin näinkin mittakaavallisesti pieni arviointi etukäteen on mahdotonta toiseksi tämä ajatus asettaa työtunnit samanarvoisiksi työn tuottavuuteen tai ehtoihin katsomatta mikä on todella ongelmallista työmarkkinoiden kehittämisen näkökulmasta minusta on hölmöä että hallituspuolueet antoivat sinne jäädä tällaisen lausumaesityksen
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille paatero semi ja laukkanen ja jos ministeri minuutin haluaa sen jälkeen niin siitä poikki sitten
arvoisa puhemies kansalaisaloitteen tekijät tekivät sen vakavasti ja todella suuresta huolesta ja ja haluten lainsäädäntömuutosta sen takia täytyy hämmästellä kun tämän mietinnön lukee miten hallituspuolueet toisin kuin ministeri äsken eivät halua lainsäädännön muutosta olisin kuvitellut että lainsäädäntö on se keino millä suomalaista yhteiskuntaa muutetaan etenkin kun meillä tällä hetkellä ei ole niin kuin äsken kuultiin pelisääntöjä näille nollatuntisopimuksille koska sitä ei ole missään lainsäädännössä olemassa

arvoisa puhemies

tämä nollatuntisopi musesitys mikä kansalaisaloitteena on tullut tänne on työntekijöitten hätähuuto siitä laillisesta porsaanreiästä mikä on jätetty tuossa äsken ministeri kuvasi sitä tilannetta niin että on reagoinut tähän tilanteeseen ja näkee niin että näitä aukkoja pitää täyttää niin kysyisin ministeriltä missä järjestyksessä lähdetään tätä isoa sumaa purkamaan ja mitä aukkoja täytetään ensimmäisenä mitenkä taataan niille työsopimuksen taataan myös työttömyysaikana vaikka he ovat olevinaan töissä ilman työtunteja

arvoisa herra puhemies ministeri on tehnyt aivan oikean havainnon että kaikki eduskuntapuolueet pitävät tärkeänä nollasopimusten saattamisen työoikeudellisesti oikeudenmukaiselle tasolle ja tämä on hienoa kuulla haluaisin myös kiittää ministeriä siitä että hän on on ollut ikään kuin proaktiivinen ja ennen kuin tämä asia on on edes täällä hän on asettanut työryhmän pohtimaan nollatyösopimuksen ongelmakohtia ja sitä miten niistä voitaisiin selvitä kysyisinkin nyt onko ministerillä käsitystä siitä milloin tämä työryhmä saa työnsä päätökseen
ministeri paikan päältä minuutti
arvoisa herra puhemies kiitos näistä kysymyksistä ennen kuin rupean ottamaan kantaa mihinkään yksityiskohtiin totean vain sen että tämä on siellä työryhmässä tässä muutama puhuja otti esiin koordinaation muitten työryhmien kanssa tämä täytyy tehdä järkevästi niin ettei meidän tarvitse moneen kertaan näitä asioita korjata minä viittasin puheenvuorossani siihen että jos meillä ei ole tällä hetkellä nollatuntisopimuksissa pelisääntöjä minun on ainakin tällä kokemuksella hyvin vaikea nähdä miten niitä tulisi ilman lainsäädäntöä eli siksi uskalsin näin sanoa että jotakin lakia se kuitenkin vaatii koska tämä on näe tässä mitään ristiriitaa myöskään ehkä tämä on enemmän sitten näistä sanoista kiinni eli arvioida tai sitten oikeasti tehdä jotakin ja kyllä minulla on halu tehdä jotakin tälle asialle koska ehkä teitä ei tarvitse tämän enempää vakuuttaa minusta se on tärkeää että valiokuntakin ja eduskunta on huomannut että tässä on oikeasti ongelmia ja ne ongelmat pitää mahdollisuuksien mukaan paikata niillä reunaehdoilla mitä tuossa sanoin että ei estetä mutta samalla saadaan reilut pelisäännöt tämä on minulla se tavoite jätän kyllä työryhmälle totta kai sen työrauhan mutta kyllä minua kiinnostaa mitä he siellä tekevät ja olen aktiivinen siinä mielessä että saan sieltä raporttia siitä missä mennään ja

äsken oli aikaikkuna jonka kuluessa kuluessa vastauspuheenvuorot pyydettiin nyt se suljettiin toistaiseksi ministeri joutuu lähtemään otetaan muutama listapuheenvuoro ja sen jälkeen jossain vaiheessa taas palataan debattiin kaikki ne jotka sen aikaikkunan puitteissa pyysivät vastauspuheenvuoron sen myös saivat

arvoisa puhemies lakimuutoksien vaatimuksien puuttuminen lausunnosta ei tarkoita sitä etteikö hallitus suuressa viisaudessaan voi niitä tehdä jos hallitus katsoo että jokin ongelma joka tässä nyt on tullut esille paranee vain lakimuutoksella niin se täytyy myös tehdä

työ on viime aikoina ollut suuressa muutoksessa tuottavuus on kehittynyt ja kehittymässä valtavasti työ on on erilaista ja monimuotoisempaa kuin aiemmin katsotaan sitten eteen tai taaksepäin niin meidän täytyy olla samalla linjalla kuin meidän kilpailijamme arvoisa puhemies käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen kärki on se ettei ketään saisi palkata työhön alle kahdeksaksitoista tunniksi viikossa tämä sulkee pois valtavasti erilaista työtä kuka tekee kyseiset työt jatkossa veikkaan että harmaa talous

se vähentäisi siten kansantuotetta ja menestystämme sitä ei mitenkään voi hyväksyä mielestäni kaikenlaisen työn ja sen ja vastaanottamisen tulisi olla sallittua mahdollista ja kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle arvoisa puhemies kansalaisaloitteessa ja erityisesti valiokuntakuulemisissa tuotiin esille varsin runsaasti korjattavia asioita suomalaisessa työelämässä näihin meidän tulee puuttua koskapa meidän työmarkkinajärjestömme eivät ole tähän mennessä saaneet sovittua asioista valiokuntakäsittelyssä ongelmista suurimmiksi nousivat työnantajan mahdolliset yksittäiset väärinkäytökset ja työntekijöiden pelolla hallinta selvityksen mukaan väärinkäytöksissä on kyse työ ja työaikalakien kiertämisestä esimerkkeinä vaikkapa olematon irtisanomissuoja tai työtuntien odottamaton rangaistusluonteinen vähentäminen myöskään työsuhteen vakiintumiselle ei ole töiden erilaisuudesta johtuen yhtenäistä käytäntöä valiokunnan puheenjohtaja toi puheessaan kattavasti esille kuulemisissa tulleet muut ongelmat lait ovat siis olemassa mutta niitä ei noudateta käytäntöjen parantaminen on siis aiheellista se taas korjaantuu vain lakien paremmalla toimeenpanolla arvoisa puhemies väärinkäytösten kitkeminen on tärkeä asia enkä missään tapauksessa hyväksy työntekijöiden pelolla pelolla hallintaa se ei kuulu suomalaiseen työhön eikä työelämään suomalaiseen työhön ei myöskään kuulu se että käytetään työsopimuksia kilpailukeinoina esimerkiksi suunnittelemalla tarkoituksellisesti työvuorot niin että niin toimien pienennetään työnantajamaksuja

olla työnantajakuormaltaan samanlaisia kaikille yrityksille eikä venkoilua tässä tule kannustaa arvoisa puhemies vaihtelevan työajan sopimusta tarvitaan varsinkin silloin kun työ muuttuu kuten nyt jos työtä tehdään silloin kun sitä on se johtaa myös parempaan työn tuottavuuteen ja tällöin myös kilpailukykymme paranee työmarkkinoille pyrkiville opiskelijoille sekä monille muille ryhmille tästä sopimusmallista on myös hyötyä asian käsittelyssä asian käsittelyssä valiokunnassa tuli selväksi ettei meillä ole varaa jättää mitään työtä tekemättä eikä kieltäminen sinällään ratkaise yhtäkään kansalaisaloitteessa kuvattua ongelmaa

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

olen tehnyt vuosia osa aikatyötä toiveena on jatkuvasti ollut saada lisää työtä jotta eläisin ansioillani lisätyön jakaminen perustuu liian usein erilaisten henkilöiden suosimiseen vaihtelevin perustein työantajani voi pudottaa tunnit nollaan mikä merkitsee minulle kaaosta vuokran ja laskujen maksamiseen arvoisa puhemies nollasopimuksia käytetään jonkin verran puhtaasti työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa tämä ei ole oikein irtisanomista kierretään sillä että nollatuntityöntekijän työvuorolistaan ei vain merkitä työvuoroja syyksi riittää mikä vain vaikka väärä sana tai se että työntekijä on tullut raskaaksi työlainsäädäntöä kierretään myös niin että työvuorolistoja ei täytetä ennakkoon jolloin nollatuntityöntekijä jää tullessaan kipeäksi ilman sairausajan palkkaa ilman tunteja joutunut työntekijä sanoutuessaan irti työpaikasta voi joutua te toimistossa karenssiin vaikka tunteja ja palkkaa on ollut nolla kuukaudessa ja tällöin hän jää myös ilman työttömyyskorvausta nollatuntityöntekijän on vaikeaa tai lähes mahdotonta saada lainaa tai luottokorttia pankista elämän suunnittelu on vaikeaa pienillä tuloilla perheen perustaminen ja lastenhoito on suuri ongelma monella koska työtunnit ovat epävarmat jokainen meistä tarvitsee elämäänsä ennakoitavuutta kenenkään elämä ei saa olla pelkkää ainaisessa hälytysvalmiudessa olemista sen odottamista jos puhelin soi ja pyyntö tulla töihin tulee

jotka johtuvat siitä ettei laissa nimenomaan säädetä mitä voidaan sopia ja siihen tämä kansalaisaloite haki ratkaisua ja ne yli kuusikymmentätuhatta henkilöä jotka tuon ovat allekirjoittaneet arvoisa puhemies sdp haluaa puuttua nollatuntisopimuksiin liittyviin ongelmiin ja epäkohtiin ja olemme jättäneet vastalauseen työelämä ja tasa arvovaliokunnan käsittelyssä edellytämme että hallitus antaa lakiesityksen jolla rajoitetaan nollatyösopimuksia määrittelemällä työsuhteen vaihteluväli ja vakiintumismallin käyttö sekä säätää lisätyön tarjoamisen velvollisuudesta ja järjestyksestä sekä antaa lakiesityksen ilmeisen väärinkäytön kiellosta sekä samalla täydentää yhteistoimintalakia

toisessa käsittelyssä arvoisa puhemies pääministeri juha sipilä ja työ ja oikeusministeri jari lindström ovat moneen kertaan tässä salissa todenneet että hallitus on avoin kaikille hyville esityksille ja valmis niitä edistämään ihmettelen miten ihmeessä valiokunnan enemmistö ei ollut halukas kirjaamaan mietintöön että edellytetään hallitukselta lakimuutoksia on hyvä että ministeri ministeri lindström tässä äsken kuitenkin antoi ymmärtää suhtautuvansa myönteisesti lain muuttamiseen arvoisa puhemies nollatuntisopimuskäytäntö on yhteiskunnallisesti vaarallinen koska se uhkaa muuttaa suomen matalapalkkamaaksi matalapalkkamaat eivät ole tunnettuja hyvinvoinnistaan ja sille tielle ei pidä lähteä nuorten sukupolvien palkkataso on jo nyt vanhempien sukupolvien palkkatasoa alempi näiden ollessa samassa elämänvaiheessa nuorten palkkatason alentuminen on tapahtunut pääosin yksityisellä sektorilla tämä kehitys ei tiedä hyvää suomen valtion verotuloille ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudelle nuoret itse puhkuvat työhaluja esimerkiksi viime vuonna julkistetun työttömien nuorten ääni barometrin mukaan noin yhdeksänkymmentä prosenttia työttömistä nuorista etsi aktiivisesti työtä jos unelma työstä ei toteudu nuori joutuu syrjäytymisriskin alle mikäli emme nopeasti puutu lainsäädännöllä nollasopimuksiin teemme pitkässä juoksussa suuren karhunpalveluksen nuorille nälkäisille ja kunnianhimoisille sukupolville he haluavat uudistaa työpaikkoja organisaatioita ja niiden toimintakulttuuria mutta jäävät vuosikausiksi jumiin epävarmaan nollasopimuselämään ja pätkä ja osa aikatyöhön

arvoisa herra puhemies mielenkiintoista keskustelua ehkä kaikkein eniten kiinnittää huomiota hallituspuolueen sisällä olevat eri näkemykset siitä kuinka velvoittavaa tekstiä mietinnössä olisi pitänyt olla arvostan suuresti ministeri lindströmin viestiä aitiosta se oli huomattavasti rohkeampi ja rohkaisevampi kuin edustaja vartiaisen sivusta seuraava ja miettivä lausunto edustaja suutari hallituspuolueesta otti hyvin kantaa siihen että meillä ei voi olla järjestelmiä jotka horjuttavat kilpailuneutraliteettia on täysin mahdotonta ajatella että jonkun liiketoimintaa harjoitetaan sellaisin toimin jotka vievät toiselta yrittäjältä kilpailumahdollisuudet tästä on helppo tavallaan jatkaa vähän siihen mitä sote uudistuksessa ollaan tekemässä valiokunnassa oli kuultavina ja valiokunnalle tuotiin tiedoksi että on paljon sosiaali ja terveysalan yrityksiä joissa tehdään kolmekymmentäseitsemän tuntista työviikkoa säännöllisesti on tehty jopa kahden vuoden ajan ja he ovat edelleen nollasopimusten varassa voitte olla varmoja että julkinen terveydenhuolto ei voi pärjätä näitten yritysten kanssa jotka voivat lopettaa työsuhteen siihen kun tulee sairastuminen tai jotain muuta sellaista mikä on normaalia työvelvoitteen hoitamista julkisella puolella eli nyt pitää huomioida tässäkin kohtaa mitä ollaan mitä ollaan tekemässä koska tällä on vaikutusta suuresti nimenomaan sosiaali ja terveydenhuoltoalan työbisnekseen jonne hallitus on esittämässä valinnanvapautta ja yhtiöittämistä kaikissa muodoissaan minä uskon että ministeri lindströmin näkemykset ja puheet perustuvat siihen että hän on aidosti sitoutunut siihen että näitä asioita muutetaan ja minulla on siitä mustaa valkoisella viime kaudella sosiaalidemokraattien kansanedustaja jukka kärnän kanssa teimme voisi sanoa prikulleen samanlaisen lakialoitteen nollasopimusten kieltämiseksi en väitä että tämä olisi kopio mutta nyt montaa sanaa ole muutettu allekirjoittajina tässä laki aloitteessa olivat nykyinen ministeri lindström puolueen puheenjohtaja timo soini liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jalonen ja silloin perussuomalaisissa ollut edustaja tolppanen mutta en halua tällä painostaa ministeriä vaan tämä antaa minulle sen viestin että hän on tämän asian kanssa tosissaan se on ollut hyvä viesti tässä

edustaja meren välihuutoon täytyy sanoa että ehkä tässä oli vähän semmoista poliittista ajattelua siitä että nyt perussuomalaiset on hallituksessa ja perussuomalaisten kannat mietintöä valmistelevassa valiokunnassa ovat nyt hieman erilaisia kuin mitä on aiemmin esitetty mutta en sen en sen enempää mutta täytyy sanoa että edustaja taavitsaisen jo näin ennakolta voin sanoa että vasemmistoliitto tulee kannattamaan näitä esityksiä jo tässä vaiheessa ilmoitan että kannatan ehdottomasti näitä esityksiä on todella tärkeää että kun tämä malli nollasopimukset ei ole lainsäädännössä mukana niin sen täytyy saada lainsäädännön piirteet meillä on tällä hetkellä edustaja taavitsainen toi tämän lisätyön tarjoamisvelvoitteen esille yhtenä osana meidän työsopimuslaissa lisätyön tarjoamisvelvoite oliko nyt pykälä siellä ei puhuta nollatyösopimuksista mitään siellä puhutaan vain että osa aikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille pitää tarjota lisätyötä jos sellaista tulee syy siihen miksi tässä itseni kanssa olen käynyt jaakobinpainia on juuri se että viime kaudella tehtyyn nollasopimuslakialoitteeseen jäi valuvirhe sillä melko tiukalla mutta kylläkin vaihtoehtoja tarjoavalla vähimmäistyöaikavelvoitteella jos sen nyt saisin tehdä uudestaan niin tekisin sen toisin sillä kyllä kyllä pitää olla mahdollisuus työntekijöillä ottaa vastaan ja työnantajalla tarjota sellaista työtä joka ei kuitenkaan sido siihen kahdeksantoista tunnin työaikaan mutta kaikki se mitä

mietinnön vastalauseessa oli oli pohjatekstiltään erittäin hyvin perusteltua ja täyttä asiaa nyt on vain tarkoitus saada se erittäin velvoittavaksi ja toivotaan että tämän käsittelyn aikana kun näistä lausumaehdotuksista äänestetään vetoan hallituspuolueisiin voitaisiin edetä näin että tiukennetaan näitä lausumia

arvoisa puhemies nyt on kyllä niin uskomatonta politikointia kuin vain olla voi siis kerta kaikkiaan perussuomalaiset on yksikantaan ilmoittanut myös ministerin johdolla että me haluamme tänne pelisäännöt ja kuten tuossa ministeri kertoi aikaisemmin pelisäännöt ovat lainsäädäntöä aukkokohtiin hän sanoi että on haittoja työntekijöille mutta

mahdollisuudet kuitenkin ovat puntarissa hän on aktiivinen toimija toimii viisaasti ja ottaa vakavasti ihan sama missä muodossa ne täällä nyt ovat me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että

voi menestyä näin ja että tarvitaan säädökset sinne mistä ne puuttuvat mistä me enää väittelemme sanamuodoista halutaan nyt politikoida ja ja valikoida joitakin tiettyjä sanoja kyllä vain täytyy sanoa että tiedän että kuntavaalit ovat tulossa mutta hei ihan oikeasti nyt

ja ja uskon myös siihen että edustaja meri ihan vilpittömästi haluaa näihin nollatuntisopimuksiin pelisäännöt niin kuin ministeri lindströmkin mutta valiokunnassa me äänestimme siitä tarvitaanko lainsäädäntömuutoksia ministeri tässä sanoi että tarvitaan lainsäädäntömuutoksia mutta valiokunnan kannaksi tuli että asia voidaan ratkaista joko lainsäädäntömuutoksilla tai sitten paremmalla toimeenpanolla ja tässä on se iso ero me jotka olemme katsoneet niitä

herra puhemies edustaja meri kyllä oivalsi että nyt on kysymys politikoinnista mutta kyllä minä sen niin selvästi myös sanoin että tässä on nyt hieman politiikkaa mukana minä en syyllistänyt enkä osoittanut ministeri lindströmin toimia millään tavoin mutta kuten edellä edustaja filatov sanoi sanojen ja ja tai välillä on aika suuri uskoisin että jos olen oikein ymmärtänyt juridisen koulutuksen saanut edustaja meri ymmärtää näitten kahden sanan eron ja ja tai tässä on nyt siitä kysymys halutaanko tunnustaa toiveenvaraisesti että mietinnössä on se no jos sittenkin tahi ei siitä on nyt kysymys ja minun mielestäni valiokunnan mietinnön vastalauseessa tämä on erityisen hyvin tuotu esille
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille kurvinen suutari meri ja kontula muita en näe

arvoisa herra puhemies minusta tämä kansalaisaloite jota nyt käsitellään ja josta mietintö on saatu aikaiseksi on pikemminkin alku laajemmalle prosessille nythän näihin epäkohtiin on todella tartuttu voi sanoa että pitkään tuo demareitten ja vasemmistoliiton hallitsema ay liikekin kuvitteli että kaikki ovat neljäkymmentä vuotta samalla työnantajalla täysipäiväisessä työssä eikä huomattu tätä tilannetta mikä monella varsinkin nuorella työntekijällä on minusta tästä valiokunnan yksimielisestä mietinnöstä on hyvä lähteä jatkovalmistelua rakentamaan erityiskiitos valiokunnalle siitä että olette siellä katsoneet tämän aloitteen tarkkaan läpi ja kiitos myös siitä että työministeri lindström on on tähän asiaan nyt sitten tarttunut ja vie asioita eteenpäin pikkuisen menee kyllä pilkun halkomiseksi ehkä tämä keskustelu

arvoisa puhemies kyllä se valiokunnassa kävi selvästi esille että haluamme lainsäädäntöä sellaiselle kohdalle missä hallitus harkitsee niin että tässä eivät muut auta jos jostakin on jo olemassa laki ja sitä ei niin paremmalla toimeenpanolla se asia voitaisiin järjestää ja ja senkin harkitsee hallitus elikkä ei tässä nyt ole minun mielestäni kovin suuresta asiasta kysymys mutta politiikka on politiikkaa näköjään
debatti näyttää jatkuvan jonkun aikaa myönnän nyt puheenvuoroja kuitenkin rajatusti tässä debattivaiheessa olen merkinnyt tänne ja toistan seuraavat

meri kontula joona räsänen filatov ja tämän debatin käynnistäjä edustaja myllykoski näillä mennään

arvoisa puhemies no hyvä että täällä myönnettiin että kyse on nimenomaan politikoinnista eikä tämän asian eteenpäin viemisestä kun sanottiin sanat ja ja tai niin varmasti ei tarvitse juristin koulutusta olla että ymmärtää mikä on ero täällä todetaan että esimerkiksi kilpailevasta työsopimuksesta on työsopimuslain säädökset emme kai me nyt edellytä että että tästä täytyy kahteen kertaan sinne kirjoittaa jos ei sitä nykyistäkään noudateta en en voi ymmärtää tätä kyllä todella tarvitaan sana tai keskustelemmeko me tällä tasolla ihmiset ovat tehneet kansalaisaloitteen vakavasti otettavasta asiasta ministeri on luvannut viedä tämän eteenpäin hän

edustajat meri ja suutari kukaan sen paremmin valiokunnassa kuin minun nähdäkseni tässäkään salissa ei ole edellyttänyt että sellaiseen mihin on jo lainsäädäntö pitäisi laatia uusi päällekkäinen lainsäädäntö en minä ainakaan ole huomannut mietintöä laadittaessa hallituspuolueiden argumentaatio meni niin että ei tarvitse edellyttää jämäkästi hallitukselta toimenpiteitä koska hallitus tekee ne muutenkin mutta minä en ymmärrä että jos hallitus tekee ne muutenkin niin miksei silloin voisi edellyttää mitä oltaisiin menetetty jos eduskunta olisi edellyttänyt niitä toimia joita hallitus ilmeisesti joka tapauksessa on tekemässä kun tätä ponnekkaasti vastustettiin ja vältettiin niin se herättää välttämättä epäilyksen strategiasta nimeltä työryhmiin hautaaminen

arvoisa puhemies täytyy nyt hieman ihmetellä kyllä sitä että kun täällä oppositio kiittelee ministeri lindströmiä hyvin selkeästä puheenvuorosta siitä että tähän tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia sitten saman puolueen kansanedustaja täällä suuttuu tästä että täällä kiitellään ministeriä edustaja meri olkaa ihan rauhallisena täällähän oppositio nyt on kiittänyt ministeriä siitä että hän on yksikantaan todennut että tähän tarvitaan lainsäädännön muutoksia sitten edustaja kurviselle korjaan sen verran että ymmärrän hyvin että teidät on hälytetty tänne puolustamaan suurinta hallituspuoluetta mutta siis kysymyksessähän ei ollut yksimielinen mietintö että varmaan voi voi sen verran paneutua näihin teksteihin että käy myös mahdolliset vastalauseet läpi kun näistä lähdetään täällä argumentoimaan mutta yhtä kaikki olisi varmaan hyvä että täältä todella nyt yksituumainen viesti lähtisi siitä että nyt lainsäädännöllä myös tähän ongelmaan pitää puuttua

puhemies minusta tämä keskustelu vaikka tuntuukin vähän jänkkäävältä on itse asiassa ilahduttavaa koska tämä on tiukkalinjaisempaa kuin valiokunnassa käyty keskustelu näiden asioiden ratkaisemisen puolesta ja myös tiukkalinjaisempaa kuin tuo mietintö tuossa mietinnössä on kuvattu hyvin niitä ongelmakohtia mutta sen sijaan se että mihin etsitään ratkaisut lainsäädännöllä ja missä vaaditaan lainsäädäntömuutoksia jää siinä hyvin ohueksi ja jos me tässä olemme samaa mieltä siitä että me tarvitsemme lakimuutoksia ja toivon että olisimme niin silloin me

etsii sieltä niitä ratkaisuja koska niiden löytäminen ei aina ole helppoa
arvoisat edustajat tämä keskusteluvaihe on ajoitettu kestämään maksimissaan viiteentoista piste neljäänkymmeneenviiteen siis tämän asian käsittely siinä vaiheessa keskeytetään ja jatketaan muilla ja palataan tähän myöhemmin havaitsen kuitenkin nyt tässä syntyneen niin monta että käydään tämä debatti tässä nyt kuitenkin loppuun asti pyydän nyt jotta ei kukaan joka on kertaalleen joskus noussut jää ilman niitä jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron tästä debatin vaiheesta nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta tämän vaiheen jälkeen tämä keskusteluikkuna sulkeutuu sen jälkeen en myönnä enää vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies minusta on mielenkiintoista että jos on eri mieltä niin halutaan lähteä vähän niin kuin henkilökohtaisille linjoille mutta sivuutan sen olen sitä mieltä että kun provosoidaan ei kannata provosoitua halusin kertoa ponnekkaasti että perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa ja myös minä ja meidän kaikki jäsenemme työ ja tasa arvovaliokunnassa että nämä pelisäännöt tulevat mutta me halusimme jättää kolmikantaiselle työryhmälle ministerin aktiivisessa valvonnassa

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee kuulostaa siltä kuin tuolla valiokunnassa oltaisiin oltu koko ajan eri mieltä näistä asioista ja kuitenkin tätä kansalaisaloitetta käsiteltiin hyvin hyvin yksituumaisesti meidän lähtökohtamme varmasti kaikilla oli se että nollasopimuksilla ei saa heikentää ja kiertää työlainsäädännön pakottavia työntekijän turvaksi annettuja säädöksiä uskon että tämä on ollut sellainen lähtökohta konsensus oli aika lähellä vielä kun tätä mietintöä tehtiin ja ikävä kyllä ihan loppumetreillä erilaisista painotuksista johtuen ja ja ehkä myös erilaisista valituista verbeistä johtuen tuli sitten kaksi erilaista näkemystä mutta kaikki me haluamme varmasti että tämä asia viedään eteenpäin ja saadaan muutoksia tähän pitkään hiertäneeseen asiaan

arvoisa puhemies tuntuu siltä että olemme kuitenkin tässä salissa hyvinkin kaikki sitä mieltä että työntekijälle pahin tilanne on silloin kun työnantaja ei tarjoa niitä varmoja työtunteja lainkaan mutta työntekijä on silti sidottu vain odottelemaan niitä satunnaisia tunteja vailla mahdollisuutta ottaa vastaan muuta työpaikkaa joten kun tästä on niin kuin semmoinen positiivinen mieli tässä salissa ihmettelenkin sitä miksi ei voitu sitten laittaa sitä napakkaa vaatimusta valiokunnan mietintöön vaan jätettiin se vähän niin kuin leijumaan ilmaan

aivan erinomaisen hyvä asia että tähän tähän kansalaisaloitteeseen on paneuduttu näin huolella todellakin ministeri lindströmille annan suuren kiitoksen siitä että hän on omalla panoksellaan tukemassa vahvasti tämän asian tarkkaa tutkimista ja työryhmä asetetaan se on erittäin positiivinen asia sehän on kylmä tosiasia tämän päivän suomessa ja maailmassa yleensäkin että työn luonne on on valtavasti muuttunut koneellistuminen ja automatisaatio ja vaikka mikä ovat luoneet aivan uusia työuria aivan uudenlaista työtä on sellaisia töitä jotka ovat olemassa vain hetken kyllä meidän pitää tähän reagoida eduskuntana ja nimenomaan niin että turvataan se että jokaisella työntekijällä on kohtuulliset oikeudet omaan työhönsä eikä hänen oikeuksiaan voida missään nimessä

loukata nämä lausumaehdotukset mitä tässä mietinnössä on ovat aivan erinomaisia ja uskon että ministeri lindström omalla vahvalla panoksellaan vie näitä asioita vahvasti eteenpäin

arvoisa herra puhemies aamun helsingin sanomissa oli artikkeli jonka mukaan lisääntyvästi tulee ihmisiä joilla on välttämätöntä olla kaksi työtä näistä kahden työn tekijöistä aika monet ovat heitä joilla ei ole sitä kokoaikaista työtä koska yhdelläkin kokoaikaisella työllä suomessa nyt pääasiassa pärjää ja pystyy elättämään perheensä sen takia tässä tämän kansalaisaloitteen ohella on koko ajan kulkemassa sivussa semmoinen halutaanko meillä suomeen halpatyömarkkinat saksan mallilla jossa yhteiskunta tulee aina tukemaan sen toisen osan tällaiseen malliin sosiaalidemokraatit eivät missään tapauksessa halua vaan haluamme säällisen työn josta saadaan säällinen palkka kuten presidentti halonen aikanaan sanoi niin että sillä omalla palkallaan tulee toimeen ja voi elättää perheensä ennakoivasti

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että onhan se kiva kun tuolta keskustan puolelta tulee kehuja että kuinka kivikautisia me täällä vasemmalla puolella olemme mutta täytyy nyt sanoa että me olemme tämän eduskunnan kaudella ja viime juuri puuttuneet lakialoitteella tähän nollatyösopimusten problematiikkaan me olemme ehdottaneet täällä veronumeron käyttöönottoa me olemme huolissamme siitä että meillä yksinyrittäjien sosiaaliturva on puutteellinen me olemme halunneet edistää sitä vasemmistolaisin näkemyksin ja me ymmärrämme että tässä maassa on freelancereita edustaja meri joka nyt jättää meidät tänne politikoimaan ihan keskenämme nyt ihan loppuun täytyy sanoa sanoin mikä oli politiikkaa se oli se että nostin esille sen mitkä olivat viime eduskuntakaudella tämän vastaavan lakialoitteen allekirjoittajien nimet ja

se oli puhtaasti poliittinen lausuma minkä tunnustin ja minkä sanoin enkä käytä kyllä tämmöisiä kovinkaan usein mutta nyt se oli pakko tehdä varmaan teidän mieliksenne

arvoisa puhemies kun itse olin kaikissa kokouksissa valiokunnassa tätä asiaa käsittelemässä niin en voi millään yhtyä arvostamani valiokunnan puheenjohtajan näkemykseen kyllä keskustelu siellä on ollut yhtenevää ja tiukkaa näissä esiin tulleissa ongelmissa kyllä kaikki olivat sitä mieltä että ne pitää korjata ja sitten oli vain ja tai me voimme täällä tietysti jatkaa sitä mutta en voi yhtyä siihen että ei olisi ollut tiukkaa näkemystä asioista

enemmistöllä ja hallituspuolueiden enemmistöllä oli tiukka kanta tähän asiaan ja siitä olen iloinen mutta sen jälkeen kun olimme sopineet valiokunnassa että neuvottelemme yhteistä kantaa hallituspuolueet päättivät kahden valiokunnan välissä että he eivät neuvottelekaan yhteistä kantaa siihen en puutu mitä siinä välissä tapahtui koska se ei minulle kuulu mutta niin tämä kuvio meni oleellista olisi ollut se että me olisimme sanoneet ääneen että lakimuutoksia tarvitaan ja oleellista olisi ollut se että tuo viimeinen ponsi joka ikään kuin mitätöi sen mitä näissä muissa linjauksissa sanotaan olisi ollut sieltä pois mutta sosiaalidemokraattien ratkaisuvaihtoehto tähän ongelmaan lähtee siitä että silloin kun työstä lähtee vaihtelevan työajan tarve se perustellaan sillä työllä ja se vaihteluväli minimoidaan sillä tavalla että se ei ole vaan se on esimerkiksi työstä lähtevillä perusteilla

ja silloin jos mennään jompaankumpaan suuntaan yli siitä neuvotellaan ja siihen luodaan pelisäännöt tämä ratkaisisi irtisanomisajan ongelmat tämä ratkaisisi sairausajan palkan ja monta muuta ongelmaa

herra puhemies haluan nyt edustaja joona räsäselle hieman tarkentaa kun hän ilmeisesti ymmärsi väärin mitä sanoin siitä valiokunta ilmeisesti on ollut yksimielinen että tällainen kankea tuntiraja olisi huono asia ja varmaan tässä keskustelussa on paikallaan sekin todeta että tällainen nollatuntisopimus voi olla ihan hyväkin vaihtoehto tietyssä elämäntilanteessa ainakin itse olen sitä mieltä että kyllä nollatuntisopimus on parempi kuin ei mitään työsopimusta kyllä se on parempi kuin työttömyys ja ehkä siitä me olemme pikkuisen vielä erimielisiä täällä täällä viittaan nyt vähän edustaja myllykoskeenkin kun tässä hän kertoi näistä vasemmistoliiton saavutuksista

näin alkuun täytyy kiittää edustaja kurvista tästä täsmennyksestä juuri näin varmaan siitä olemme samaa mieltä että tämmöinen kahdeksantoista tunnin minimityöaika ei olisi kyllä ollut se ratkaisu joka tähän ongelmaan pitäisi saada aikaiseksi mutta kun tässä on paljon puhuttu siitä että näistä ongelmista mitä tähän asiaan liittyy hyvin yksimielisiä ne valiokunta on hyvin kuvannut tässä omassa mietinnössään niin on varmaan selvää että näihin ongelmiin tarvitaan myös lainsäädännöllisiä ratkaisuja ja tämänhän ministeri lindström tuossa yksiselitteisesti totesi että tähän lainsäädännöllisiä ratkaisuja tarvitaan senpä takia edelleen ihmettelen minkä takia tämä ei sitten hallituspuolueiden edustajille ole sopinut siellä valiokunnassa kun se olisi tähän mietintöön voitu niin kirjata kuin valiokunnan puheenjohtaja

arvoisa puhemies täällä on käyty erittäin tärkeää keskustelua ja mielestäni se mikä on ilahduttavaa on että hallitus oppositio rajat ylittävä keskustelu on kuitenkin ollut aika lailla näitten nollatuntisopimuslaisten kaikki haluavat kuitenkin tätä työsuhdeturvaa parantaa tämä on hyvä lähtökohta koska näin pitää mielestäni myös olla tarvittaessa töihin kutsutut elikkä niin sanotut nollasopimuslaiset elävät joka päivä odottavassa tilassa ja tällä en tarkoita raskautta koskaan ei tiedä milloin tulee kutsu töihin mutta koko ajan pitää olla valmiina arjen suunnittelu lasten päivähoidon tarve omien harrastusten tai lomien pitäminen on arpapeliä ehkä tänään pääsen lapsen kanssa puistoon ehkä en työnantaja päättää ilman mitään varoitusaikaa ei ole varaa mutta miten nollatuntilaisen käy kun sairastuu tai loukkaa itsensä tapaturmaisesti mikä on hänen työsuhdeturvansa hänen ja hänen perheensä nollatuntisopimusten yhteydessä puhutaan paljon siitä että se on opiskelijoille hyvä keino työllistyä mutta työllistyiväthän he ennen nollasopimuksiakin nyt on tehty tehty silpputyöstä entistä silpumpaa epävarmasta vielä epävarmempaa meillä on jo nyt lisätyön tarjoamisvelvoite osa aikaisille ennen kuin voi palkata uutta työvoimaa mutta miten sitten on mahdollista että osa aikaisuus vain lisääntyy kun loogisesti ajateltuna työpaikalla pitäisi olla vain yksi osa aikainen kerrallaan kunnes hänen tuntinsa ovat täynnä ja vasta sitten uutta työvoimaa työelämä on murroksessa eikä todellisuudessa työelämä enää ole sitä mitä lainsäädännössä ajatellaan siksi lainsäädäntöä tulee muuttaa jotta se huomioisi paremmin oikean todellisuuden kokoaikaiset ja vakituiset työsopimukset ovat olleet ja menneet nyt tehdään töitä määräaikaisesti ja osa aikaisesti tai vain tarvittaessa lailla on kuitenkin turvattava epätyypillisissä työsuhteissa olevien asema toimeentulo irtisanomissuoja lakko oikeus sairausajan palkka äitiys ja isyysraha ja niin edelleen todellisuus ei kuitenkaan usein ole sama kuin paperilla tällä hetkellä meillä on on ainakin kolmen kerroksen työntekijöitä kaikista heikoimmassa asemassa ovat nollatuntilaiset jotka ovat käytännössä lainsuojattomia miksi näin on ja miksi näin pitäisi olla myös jatkossa selityksiä löytyy totta kai mutta kysymys lienee suuremmasta asiasta kuin vain työn tilapäisyydestä kysymys taitaa olla todellisuudessa niin sanotun tehokkuuden maksimoinnista työnantajan ei kannata palkata työntekijää varalta vaan ainoastaan silloin kun on pakko tarvittaessa töihin kutsutut tai vuokratyöntekijät antavat mahdollisuuden suunnitella työvuorolistat ilman särkymävaraa maksimoiden taloudelliset hyödyt työntekijöiden kustannuksella nollatuntisopimukset tarkoittavat työnantajalle kaikkia oikeuksia ilman mitään vastuuta lisätyön tarjoamisvelvoite toki tarkoittaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tuon eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksen jolla uudistetaan erityisen koulutustehtävän lukioiden lainsäädäntöä esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi säännöksiä joilla lukiolle voidaan myöntää erityinen koulutustehtävä tavoitteena on selkeyttää erityisen koulutustehtävän erityisen koulutustehtävän asemaa koulutusjärjestelmässä

osalle erityisen koulutustehtävän lukioista myönnettäisiin valtakunnallinen kehittämistehtävä tämä velvoittaisi koulutuksenjärjestäjiä kehittämään ja levittämään opetuspainotuksen mukaisia toimintamalleja erityisen koulutustehtävän lukioiden lisäksi myös muihin lukioihin ympäri suomen tehtävänä on myös edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen sekä muiden erityisen koulutustehtävän alaan liittyvien toimijoiden yhteistyötä valtakunnallisen tehtävän lukiot

saama rahoitus turvataan nykyiselle tasolle säätämällä laissa prosenttiosuus joka lukion kokonaisrahoituksesta vuosittain suunnataan erityisen koulutustehtävän lukioille lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus pysyy kokonaisuutena ennallaan mutta se jakautuu jonkin verran eri tavoin eri koulutuksenjärjestäjille

on ollut mukana laajasti lukiokoulutuksen asiantuntijoita muun muassa pro lukio rystä ja suomen lukiolaisten liitosta ja niin edelleen lausuntokierroksella kannatettiin laajasti tehtyjä säädösehdotuksia työryhmä on laatinut onnistuneen esityksen jossa nykyisellä kokonaisrahoituksella voidaan turvata alueellisesti vaikuttava ja laaja erityisen koulutustehtävän lukioverkosto

ja säädösluonnoksissa ehdotettu aikataulu uusien lupien myöntämiselle on perusteltu esityksellä ei tavoitella muutoksia erityisen koulutustehtävän lukioiden lukumäärään tai koulutuksen laajuuteen laki lukiolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakahdeksantoista ja laki opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta muuttamisesta ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista opetus ja kulttuuriministeriö käynnistää lukion erityisen koulutustehtävän lupien hakumenettelyn keväällä kaksituhattaseitsemäntoista hakijoiden valtakunnallinen arviointi tehdään kevään kaksituhattaseitsemäntoista aikana päätökset uusista erityisen tehtävän luvista tehdään elokuussa kaksituhattaseitsemäntoista erityisen koulutustehtävän mukaan opiskelevien oikeusturva varmistetaan riittävin siirtymäsäännöksin kiitoksia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan eläinsuojelulakia muutettavaksi siten että

tämä esitys on kokonaisuutena asiallinen tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen lakiehdotuksen viidennen a pykälän mukaan tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on huolehdittava että eläimiä on hoitamassa riittävä määrä päteviä eläintenhoitajia tuotantoeläinten hoitajalla on oltava myös eläinlaji huomioon ottaen tarvittava koulutus tai riittävä muu osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi mikä on sitten tämä riittävä määrä termiä riittävä joudutaan käyttämään tässä säännöksessä että olisi joustoa ja toisaalta käytännön kokemus voidaan katsoa riittäväksi mielestäni juuri näin on oltava esimerkiksi romanimies on voinut koko elämänsä ajan olla hevosten kanssa tekemisissä ja tuntee niiden tavat ja käyttäytymisen mikäli hänet pakotettaisiin kouluun että hän osaisi hoitaa hevosia voisi se loukata koko onkin hyvä että tässä kohdin käytetään ihan maalaisjärkeä ja sitä kuuluisaa tolkkua termillä osaaminen tarkoitetaan niitä tietoja ja taitoja joita eläintenhoidossa tarvitaan osaaminen on yleisluonteisempi mutta riittävän yksilöivä termi osaaminen ei tule välttämättä kirjoja lukemalla se antaa kuitenkin hyvän pohjan osaaminen tulee lopulta silloin kun ollaan tekemisissä eläinten kanssa päivittäin esitetyssä säännöksessä eläintenhoitajan kelpoisuusvaatimukset on sidottu eläinlajiin jota hoidetaan sekä kyseisen eläinlajin hoitamiseen siten että hoito on asianmukaista eläinlaji vaikuttaa merkittävästi eläintenhoitajalta vaadittaviin tietoihin ja että gerbiiliä kanarialintua tai akvaariokalaa hoidetaan eri tavalla kuin tuotantoeläintä vaikka eläintenhoidolla tarkoitetaan aina eläimen tarpeista huolehtimista hoitoon liittyy esimerkiksi eläimen juotto ruokinta pitopaikan puhdistus ja ylläpito sekä eläimen peruskäyttäytymistarpeiden tyydyttäminen kuten riittävä liikunta ja ruuanhakukäyttäytymisen toteutuminen hallituksen esityksen perusteluissa on myös todettu että koulutus ja pätevyysvaatimukset voivat olla tiukempia silloin kun hoitajan erityisellä osaamisella on eläinlajista tai pitomuodosta johtuen ratkaiseva vaikutus eläinten hyvinvointiin tämä selvä asia hevosten turkiseläinten ankkojen kanojen vuohien tai nautakarjan hoitajalla on erilaiset pätevyysvaatimukset kun perimmäinen vastuu eläimestä on aina eläimen omistajalla niin kukapa huippuravurin omistaja laittaisi hevostaan hoitamaan sellaisen henkilön joka ei tätä hallitse sama lienee muidenkin eläinten hoidossa nämä tiukennetut koulutus ja pätevyysvaatimukset voivat tulla kyseeseen kuitenkin esimerkiksi tilanteessa jossa eläimiä on hyvin suuri määrä suhteessa hoitajien määrään hallinta eläinten pitkälle koneellistetussa pitopaikassa vaatii erityistä osaamista nykyisin maitotiloilla on säännönmukaisesti lypsyrobotit niiden hallitseminen muun automatisoinnin lisäksi on välttämättömyys myöskään esimerkiksi turkiseläinten hoitaminen ei ole pätevyysvaatimuksen osalta samanlaista kuin nautakarjan jo pelkästään minkkien ja kettujen hoitaminen vaatii erilaista osaamista vaikka luulisi että turkis mikä turkis mutta myös eläinten omistajalla tai pitäjällä on velvoitteita esityksen mukaan heidän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista palveluksessaan oleville eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille että tämä vaatimus on vahvasti esityksessä koska perimmäinen vastuu eläinten hoitamisesta on aina eläinten omistajalla tai pitäjällä silloin kun sitä lakituvassa arvioidaan

lakiehdotuksessa ehdotetaan määriteltäväksi tuotantoeläin täydellisen tuotantoeläinmääritelmän haluaisin itsekin nähdä valiokunnallekin toimitetussa selvityksessä tuotantoeläimen määritelmä vaihteli riippuen kulloinkin

arvoisa

herra puhemies ensinnäkin kiitän kaikkia kansalaisaloitteen alullepanijoita ja allekirjoittajia teidän työnne on johtanut tämän tärkeän asian esiin nousemiseen ja uskon myös nollasopimuksien muuttumiseen työntekijän oikeuksia turvaavaksi ja parempaan sopimiseen kaikkien osapuolten kannalta kiitän myös valiokunnan puheenjohtajaa tarja filatovia esittelypuheenvuorosta joka kattavasti kuvasi valiokunnan käsittelyä asiassa ja myös sitä miksi osa valiokunnan jäsenistä halusi tehdä eriävän mielipiteen katsoimme ettei mietintö riittävällä tarkkuudella kuvannut tarvittavia toimenpiteitä ja että mietinnön viides lausuma käytännössä hyväksyy nollatyösopimusten nykyisen tilan näistä syistä olen mukana eriävässä mielipiteessä vähimmäistyöajasta ei ole määräyksiä laissa vaan työsopimuksessa voidaan vapaasti sopia työajasta ja siitä että työaika vaihtelee tietyn tuntimäärän puitteissa työaika voi sopimuksessa olla esimerkiksi nollasta neljäänkymmeneen tuntiin viikossa ja työnantaja voi tarjota työntekijöille työtä vaihtelevan määrän tai ei ollenkaan tällaisia sopimuksia kutsutaan niin sanotuiksi nollatyösopimuksiksi tai vaihtelevan työajan sopimuksiksi ja niissä työskenteleviä esimerkiksi ekstraajiksi tai tarvittaessa työhön kutsuttaviksi työntekijöiksi mietinnössä todetaan lisäksi että nollatuntisopimuksella työskentely toteutuu eri työntekijöille hyvin eri tavoilla työnantaja saattaa tarjota nollatuntisopimuksen perusteella säännöllisesti työtä esimerkiksi kuusitoista tuntia viikossa mutta on myös että työntekijälle tarjotaan vain yksittäisiä ja lyhyitä työrupeamia satunnaisesti ja yksittäisten työjaksojen pituudet vaihtelevat tai että työntekijälle ei tarjota tunteja lainkaan nollatuntisopimuksella työskentelyyn liittyy monia epäkohtia joista työntekijän taloudellinen epävarmuus ja työnantajan mahdollisuus kiertää työntekijän suojaksi tarkoitettuja säännöksiä ovat vakavimpia monet työntekijät ottavat vastaan osa aikaista työtä tai työtä nollatuntisopimuksella vain koska vakituista kokoaikatyötä ei ole tarjolla nollatuntisopimus ei aina takaa työntekijälle varmaa toimeentuloa eikä työntekijällä ole myöskään riittävää mahdollisuutta ennakoida tulotasoaan taloudellisen epävarmuuden lisäksi nollatuntityösopimuksella työskentely vaikeuttaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista koska nollatuntisopimustyössä on tavallista että otettava vastaan lyhyellä varoitusajalla nollasopimuksiin liittyvistä työoikeudellisesti ongelmallisista piirteistä keskeisin onkin työnantajan mahdollisuus lopettaa työn tarjoaminen pysyvästi ilman erityistä normaaliin työsuhteeseen liittyvää päättämistointa muodollisesti työsopimus jää voimaan vaikka työsuhteen keskeinen ominaisuus työn tekeminen vastiketta vastaan on lakannut tämä työnantajan mahdollisuus vaarantaa useita työntekijän suojaksi säädettyjä oikeuksia tällaisia ovat muun muassa irtisanomissäännökset ja työntekijän oikeus saada irtisanomisajan palkka työnantaja voi välttää myös äitiys ja sairausajan palkan maksamisen samoin kuin kiertää koeaikasäännöksiä lomautussäännöksiä sekä säännöksiä määräaikaisten työsuhteiden perusteista arvoisa puhemies tässä on niin valtava määrä asioita joita ei voi millään muulla tavalla hoitaa kuin lain muuttamisella todettakoon näin yksinkertaisesti näiden nollatyösopimusten ongelmat ovat minulle konkretisoituneet läheisen ystäväni kautta työnantaja täysin omista lähtökohdistaan käyttää hyväkseen nollatyösopimuksen epäkohtia valitettavan usein on niin että laskun näistä epäsäännöllisistä tuloista ja työttömyysturvan puutteesta maksavat nuoren työntekijän vanhemmat jotka tasaavat sitten nämä nämä puutteet mitä tässä on tämä nuorten epäreilu kohtelu suoranainen hyväksikäyttö on nyt tullut selkeästi esille myös valiokunnan kuulemisien kautta ja toivon mukaan työministeri kuulee herkällä korvalla niin kuin hän on luvannut ja niin kuin uskon että hän toimii tätä valiokunnan mietinnön sisältöä sekä erityisesti vastalauseessa esiin nousevia epäkohtia ja saamme nopeasti lakiesityksen jossa nollatyösopimukset saatetaan työoikeudellisesti kunnialliselle

allekirjoittajille tämä nollatuntisopimuksista käytävä keskustelu on erittäin tärkeää työelämän epäkohtien oikaisun kannalta tämän kansalaisaloitteen tavoitteenahan on tosiaan ollut nollatuntisopimusten kieltäminen lailla nollatuntisopimukseen tulee ehdottomasti saada reilut pelisäännöt nimittäin monet nollatuntisopimuksen solmineet työntekijät ovat olleet vaikeuksissa esimerkiksi karenssiajan takia vaikka heille ei ole tosiasiallisesti ollut ollut tarjolla töitä enää pitkiin aikoihin myös työelämä ja tasa arvovaliokunta on jakanut kansalaisaloitteen tekijöiden huolen nollasopimuksella työtä tekevien henkilöiden työsuhteen ehtojen ja toimeentulomahdollisuuksien turvaamisesta kuten valiokunta toteaa on kuitenkin monia tilanteita joissa yrittäjillä on tarve teettää työtä vähemmän kuin kahdeksantoista tuntia viikossa alle kahdeksantoista viikkotunnin sopimusten ehdoton kieltäminen voisikin saada työnantajat etsimään työsopimuksen korvaavia keinoja työn teettämiseksi tai vaihtoehtoisesti supistamaan tältä osin toimintaansa pahimmassa tapauksessa työtä jätettäisiin kokonaan teettämättä siten on perusteltua säilyttää työsopimuslainsäädäntö joustavana ja käyttökelpoisena ja jättää mahdollisuus myös vähäisen ja satunnaisen työvoimatarpeen kattamiseen arvoisa puhemies kuten on todettu on hallitus alkanut valmistella uudistusta nollatuntisopimuksen pelisääntöihin oikeus ja työministeri lindströmin johdolla hän asetti viime marraskuussa työryhmän selvittämään nollasopimusten pelisääntöjä ongelmia ratkaistaan siis yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisessa työryhmässä joka on täsmälleen oikea paikka lainsäädännön yksityiskohtia tältä osin kiitän työministeriä arvokkaasta ja ansiokkaasta työstä asian tiimoilta

arvoisa puhemies

yhdentekevää ja ehkä se miksi me olemme lainmuutosten tarpeen suhteen niin kiihkeitä johtuu siitä että kun edellisellä eduskuntakaudella tätä nollatuntisopimusta itse asiassa ensimmäisen kerran oikein kunnolla selvitettiin ja arvioitiin silloin tehtiin nuo selvitykset ja arvioinnit silloin käytiin läpi ne ongelmakohdat mitä tähän liittyy ja myös niitä mahdollisia ratkaisumalleja ja kävi ilmiselvästi ilmi että tässä maassa työntekijöillä ja työnantajilla on hyvin erilainen käsitys siitä siitä miten nämä asiat pitää ratkaista

pitää vain panna täytäntöön paremmin niitä pykäliä mitä meillä on olemassa ja näinhän tietenkin olisi jos kaikki työnantajat olisivat reiluja ja ajattelisivat reiluin pelisäännöin mutta me tiedämme että elävä elämä on hiukan toisenlaista kun me valiokunnassa kuulimme työoikeuden asiantuntijoita niin he taas sitten sanoivat varsin selvästi sen että nollatuntisopimuksia ei tunneta lainsäädännössä eli silloin myöskään niitä pelisääntöjä jotka koskevat nollatuntisopimuksia ei ole meillä lainsäädännössä

mutta työnantajan ei tarvitse sitoutua työn antamiseen vaikka hän työsopimuksen solmiikin ja tämä on se ydinongelma sen vuoksi sosiaalidemokraatit haluaisivat että tuota

puristettaisiin niin pieneksi kuin mahdollista se voi olla vaihteleva ja se voi olla erilainen voidaan tehdä sopimuksia joissa sovitaan vain yksi tunti työtä viikossa se on täysin mahdollista mutta silloin työntekijä tietää ja voi ennakoida että minulla on se yksi tunti työtä viikossa mutta jos työntekijän haarukka on ollaan aivan erilaisen epävarmuuden kanssa tekemisissä sen vuoksi me rakensimme mallin jossa ikään kuin olisi tällainen jouston vara että jos välys on vaikkapa kymmenen viiva kaksikymmentä silloin työaika voi joustaa molempiin suuntiin tietyn määrän ja jos taas mennään yli tämän tietyn sitten pitää katsoa mikä se oikea ja tosiasiallinen työaika on jos tämä välys toteutuisi se ratkaisisi monta ongelmaa joita meillä nollasopimuksissa on itse asiassa ilman jonkinlaista käsitettä vakiintuneesta työajasta tai jonkinlaista välystä tätä ongelmaa ei voi ratkaista

itse asiassa vesitetään se ajatus siitä että on olemassa joku keskimääräinen tuntimäärä tai keskimääräinen työaika johon työnteko pohjautuu ja sen vuoksi nämä kaksi asiaa tässä mietinnössä ovat varsin ratkaisevia vaikka ne saattavat tuntua hyvin pieniltä kun keskustellaan tässä parista sanasta sen lisäksi olisi oleellista meillä esimerkiksi yt laissa nykyisin on käytäntö jossa osa aikaiset työntekijät kartoitetaan vuositasolla ja tästä käydään yt menettely ja katsotaan ovatko ne perusteltuja ovatko ne tarpeellisia sen työn tekemisen kannalta toki ne joskus ovat mutta joskus eivät ja tässä yt menettelyssä voidaan perata niitä tarpeettomia osa aikaisia tämän saman menettelyn me haluaisimme näille joustaville työajoille katsottaisiin tarvitaanko todella niin pitkiä joustoaikoja lisäksi on oleellista prosenttia jotka siis tekevät nollatuntisopimuksella töitä mutta ovat käytännössä kokoaikaisessa vakituisessa työsuhteessa eli työstä lähtevää tarvetta joustavalle työajalle ei ole vaan se tarve lähtee siitä että työnantaja haluaa pitää itsellänsä sen pelimerkin että jos naama ei miellytä tai työvoima ei ole riittävän nöyrää tai joustavaa tai muuta niin voidaan vetää ne tunnit nollaan ja jos tällaisia

ratkaisuja ja uskon että se noista työryhmis tä tulee ulos varmastikin koska se on helpompi ratkaista ja siihen on helpommat pelisäännöt mutta tämä työajan määrittely on vaikea ja siksi olisin toivonut että me olisimme antaneet ministerille jotakin perälautaa tai jotakin voimaa siihen vääntöön mitä tuolla työryhmissä tarvitaan

arvoisa herra puhemies

luvattu kesätyöpaikka ja hän oli todella innoissaan kesän lopulla tapasin saman nuoren joka sanoi että kun oli niin sateinen kesä niin ei häntä kutsuttu kertaakaan töihin siinä meni koko kesä eikä euron euroa saanut palkaksi tämän jälkeen tästä on siis toistakymmentä vuotta tämä malli on tullut useammalle ja useammalle tutuksi niin nuorille kuin aikuisillekin eikä vain kesätöissä vaan ihan ympäri vuoden vuoden tehtävissä töissä siitä syystä kansalaisaloite oli ja on hyvin tarpeellinen meillä suomessa on ajateltu että kaikki pelisäännöt mistä täällä on tänään puhuttu pohjaavat lakeihin ja jollei meillä ole jolla erityisesti huolehditaan heikommassa asemassa olevan ihmisen edusta niin ollaan aika heikoilla jos puhutaan sopimuksiin perustuvista pelisäännöistä joita voidaan soveltaa jostakin niin ei ole mihin vedota siinä kohtaa kun ollaan kiistatilanteessa ja pitäisi pystyä peräämään omia oikeuksiaan tästä syystä se ainut ja mahdollinen keino muuttaa tätä tilannetta on saattaa meidän työlainsäädäntöön semmoinen oma kohta missä lukee nollatyösopimukset sillä muuten nämä työehdot

vaikkapa irtisanomistilanteisiin sairausajan palkkaan lomiin eläkkeen kertymiseen ja kaikkeen muuhun ovat irrallaan tästä arjesta tästä syystä tämä mietintö jonka valiokunta on on kirjoittanut antaa vastauksia siihen mitkä ovat nämä ongelmakohdat mutta siis ainoa keino niiden hoitamiseksi on se että ne saadaan kirjoitettua kirjoitettua sinne lakiin suomessa pitäisi olla mahdollisuus omalla työllään elää ja elättää perheensä ei pitäisi olla tilannetta että joudutaan työn lisäksi jos se on kokoaikainen hankkimaan sosiaaliturvaa josta meillä koko ajan keskustelua käydään vaikkapa kelan johtajan toimesta tai tai joidenkin ministerienkin osalta että etuuksia maksetaan liikaa mutta jotkut intressiryhmät myöskin suomessa niin kuin muissakin maissa ovat ajamassa suomea siihen tilanteeseen että näin pystytään hoitamaan matalapalkka alat ihmisille saavat vain osan tunneista ja sen jälkeen yhteiskunta velvoitetaan maksamaan siihen se loppuosa mutta kuka ihminen pystyy rakentamaan tulevaisuutta sellaiselle ajattelulle että ei ole tietoa ensi viikon tunneista tai palkasta eipä juuri kukaan sen takia tämä murros mikä tässä itse asiassa on tapahtunut varmaan aika lailla viimeisen kymmenen vuoden aikana näitten työsuhteiden osalta on nyt viimeistään otettava myös lainsäädäntötasolla huomioon tässä eräs edustaja teki hyvän huomion siitä kun katsoo näitten osa aikaisten ja pätkätöiden tekijöiden ammatteja mihin ne sijoittuvat listallahan on erityisesti kaupan ala hoivapalvelu terveydenhuolto ja palvelutyöntekijät ja nyt kun me olemme mahdollisesti jos siirtymässä malliin missä kaikki sosiaali ja terveydenhuoltoalat ovat erilaisten yhtiöitten niin julkisten yhtiöiden kuin sitten yksityisten yhtiöiden hoidossa niin pelkään pahoin että tämä hoiva alan ja sosiaali ja terveydenhuoltoalan nollatyösopimusten käyttö kun kilpaillaan niin sanotusti sillä samalla viivalla tulee olemaan totta myös täällä julkisella puolella koska jo tällä hetkellä se on aika vahvasti siellä yksityisellä puolella ja millä muutoin pystytään kilpailemaan kuin pelkästään euroilla jollei sitten mennä samoihin pelisääntöihin työntekijöitten osalta siitä syystä ymmärrän erittäin hyvin

omassa eduskuntaryhmässä tovereita jotka ovat joutuneet tekemään tähän oman vastalauseensa jotta vahvistamme lainsäädäntötarpeen muuttamista

arvoisa

kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi oli varsin ansiokas siitä syystä että se mahdollisti hyvin laajan ja laadukkaan keskustelun myös tästä problematiikasta ja nimenomaisesti puuttuu nyt näihin vastentahtoisiin nollatuntisopimuksiin alkuun on todettava että on ihan ymmärrettävää että on myös ollut ihmisiä jotka ovat ihan mielellään tehneet töitä tällaisilla sopimuksilla mutta kun tätä laajemmin katsoo on selvää että tähän liittyy sellaista problematiikkaa mikä täytyy ratkaista nimittäin ei voi olla oikein että kun solmitaan työsopimus niin sitten ei töitä olisikaan työsopimukseen liittyy sellainen asia että silloin lähdetään siitä että jotain työtä todella ollaan tekemässä ei voi myöskään olla oikein että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tilanteen että saatat useammankin vuoden tehdä täysillä tunneilla ja sitten kun sattuu se yksi kerta että tulee sanaharkkaa työnantajan kanssa niin jos on tällainen nollatuntisopimus käytössä hän tiputtaakin työtunnit nollaan maalaisjärkikin sen sanoo että tämmöisen tilanteen ei pitäisi olla mahdollinen nyt kun tässä valiokunnan mietinnössä nämä nollatuntisopimusten aiheuttamat ongelmat tunnustetaan hyvin laajasti olisikin lainsäätäjältä kaivattu tahtoa näiden ongelmien korjaamiseksi tässä yhteydessä on vielä erityisesti kiitettävä ministeri lindströmiä hyvin selkeästä puheenvuorosta ja ilmaisi että lainsäädäntömuutoksia tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan yksiselitteisesti lainsäädäntömuutoksia tämän ongelman ratkaisemiseksi

siksi pitääkin ihmetellä että samaan selkeyteen eivät hallituspuolueet ole kyenneet valiokunnassa täällä paljon keskustelua käytiin siitä onko kysymys ainoastaan sanoista ja ja tai en lähde tällaiseen pilkunviilaukseen mukaan mutta totean että kun yhteisymmärrys näyttää näistä ongelmista olevan ja siitä että näihin täytyy nyt hakea ratkaisuja niin silloin aika yksiselitteisesti tullaan siihen että täytyy tehdä myös lainsäädännöllisiä muutoksia tätä ongelmaahan on yritetty ratkoa kolmikantaisissa työryhmissä ennenkin ja nytkin työryhmät ovat tätä ongelmaa pohtimassa mutta muistuttaisin että viimeksikin kun tämä ongelma työryhmissä oli se kilpistyi pitkälti juuri siihen että työnantajat totesivat että nykyinen lainsäädäntö on täysin hyvä ja kysymys on vain ja ainoastaan sen soveltamisesta tässä tilanteessa jos tästä haluttaisiin päästä eteenpäin olisi vaadittu nyt lainsäätäjältä myös vahvaa viestiä siitä että lainsäädäntömuutoksia ollaan tekemässä mikä olisi varmasti antanut ministerille tukevamman selkänojan suhteessa myös näihin työryhmiin ja että lainsäätäjä on nyt tosissaan puuttumassa näihin ongelmiin onkin mielenkiintoista että yleensä kun täällä salissa ollaan tällä eduskuntakaudella keskusteltu työelämäasioista niin aika moni varsinkin hallituspuolueiden edustaja on ollut sitä mieltä että eduskunnan pitäisi ottaa yhä vahvempi rooli tähän työlainsäädäntöön ja olla aloitteellinen sen muuttamisessa no nyt sitten tässä tilanteessa kun olisi tärkeää että eduskunta olisi

siihen että haudataan tämä sitten kolmikantaisiin työryhmiin elikkä olisi varmaan ihan kaikkien meidän kannalta hyvä jos meillä logiikka toimisi samalla lailla erilaisissa asioissa arvoisa puhemies näin loppuun totean että tämän asian ratkaisemiseksi tarvitaan sekä nykyisen lainsäädännön tarkempaa toimeenpanoa että myös uutta lainsäädäntöä ja toivon että tässä asiassa päästään eteenpäin tältä osin hyvä ohjenuora ja tiekartta ovat nämä sosiaalidemokraattien ehdotukset

niitä on helppo tukea

arvoisa puhemies

jos meillä ei ole tällä hetkellä nollasopimuksissa pelisääntöjä siis jos meillä ei ole tällä hetkellä nollasopimuksissa pelisääntöjä minun on ainakin tällä kokemuksella hyvin vaikea nähdä miten niitä tulisi ilman lainsäädäntöä eli siksi uskalsin näin sanoa että jotakin lakia se kuitenkin vaatii et cetera jos ministeri olisi perehtynyt tähän kunnolla hän tietäisi että nollasopimuksissa on paljonkin pelisääntöongelmia esimerkiksi sakn taholta on lausuttu näin nollatuntisopimuksella töitä tekevät ovat heikossa asemassa työnantajaan nähden sopimus mahdollistaakin työnantajan pelaamisen sillä esimerkiksi työpaikan ongelmiin huomiota kiinnittävä työntekijä voi huomata ettei tunteja enää ole tarjolla työnantaja voi helposti päästä eroon työntekijästä vaikka perusteita irtisanomiselle ei olisi vastaava tuntien menetyksen riski voi olla myös silloin kun työntekijä kieltäytyy tarjotuista tunneista töitä ei uudestaan tarjota tällä hetkellä tilanne nollasopimuksissa on se että työntekijällä on kaikki velvollisuudet ilman oikeuksia ja työnantajalla kaikki oikeudet ilman velvollisuuksia tämä on varsin surullista kuultavaa mutta sinänsä täytyy sanoa että ministerillä oli toki hyviäkin asioita nimittäin hän sanoi että häntä kyllä kiinnostaa mitä työryhmä siellä tulee tekemään ja hän on aktiivinen siinä mielessä että hän saa sieltä raporttia siitä missä mennään hän lupasi myöskin viedä viestiä sinne työryhmään päin toivottavasti viesti tulee sitten muun muassa tuolta sakn suunnasta tunnetaan ja tunnustetaan jo tällä hetkellä nollatyösopimusten ongelmat nollatyösopimusten ongelmat ja tiedetään että siellä ei sopimuksia ole sinänsä minua kummastuttaa se että ylipäätään puhutaan nollasopimuksista kahdesta syystä ensimmäinen syy on se että ei kenenkään työtä tekevän ihmisen kohdalla pitäisi puhua missään kohdassa nollasta silloin jos ihminen käy työssä hän on kyllä jonkun muun kuin nollan arvoinen jos hänellä on työnantaja joka käyttää direktio oikeutta ja joka valvoo työtä niin kyllä työntekijä on jonkun muun kuin nollan arvoinen toinen asia mikä minua hämmästyttää on se että tässäkin salissa ihan vakavasti puhutaan nollasta nollatyösopimuksesta kun tässä maassa on olemassa jo ammattikunta jonka nimi on freelance ammattikunta ammattikunta työskentelee tiedotusalalla ja myös erilaisilla luovan toiminnan aloilla mutta freelancer pystyy myöskin työskentelemään esimerkiksi siten että hän ajaa freelancerina bussia hän on aamulla mynttisen bussifirmassa töissä ja iltapäivällä mäkisen bussifirmassa töissä siellä on pystytty sopimaan muun muassa nämä kilpailupykälät ja erilaiset lojaliteettipykälät lojaliteettipykälät työnantajaan nähden freelancereilla myös on oikeutensa tietenkin velvollisuutensa myös mutta freelancerin työnantajalla on myös velvollisuutensa vaikka sillä on oikeutensa freelancereilla on muun muassa olemassa oma työehtosopimus jossa on sovittu palkkioista kesäloma ajan palkasta sairausajan palkasta se sopimus on nimeltään yhtyneet sopimus olisin todella toivonut että olisin voinut kertoa tämän ministerille tänään aikaisemmin ja vaikkapa vinkata että ehkä kannattaisi ottaa esimerkiksi suomen journalistiliittoon yhteyttä ja keskustella tästä sopimuksesta ja kysyä miten nämä asiat on hoidettu koska nämä asiat pystytään hoitamaan varsin hyvin tiedän tämän asian sillä olen itse ollut allekirjoittamassa etelärannassa tätä sopimusta vaikka se ei yleissitova olekaan se on kuitenkin valtakunnallinen työehtosopimus jota noudatetaan freelance työntekijöitten osalta tämä olisi sellainen asia mitä kannattaisi myöskin tässä asiassa kaivaa esille ja katsoa miten näitä asioita voidaan hoitaa siten että se toimii kaikille mutta ministeri sanoi että jotakin lakia se kuitenkin vaatii nyt nyt tietenkin kiinnostaisi mikä se jokin laki on mitä lakia pitäisi muuttaa mitä mieltä ministeri on siitä että mitä lakia pitäisi muuttaa onko se työsopimuslaki vai mikä se laki on se on selvää että tähän täytyy tästä salista löytyä sellainen ratkaisu joka edesauttaa työntekijän asemaa työpaikalla ja joka edesauttaa sitä että työntekijä saa palkkaa siitä työstä mitä hän tekee ja että se palkka olisi vieläpä sen suuruinen että sillä eläisi freelance sopimus ei myöskään estä työntekijää tekemästä vaikkapa yhden tunnin viikossa freelance voi tehdä viikossa vaikka kahdeksankymmentäseitsemän tuntia ihan sen mukaan mikä hänelle sopii ja mikä sopii sitten sille joka tätä freelance työtä tarvitsee tämä on yksi ratkaisu tähän asiaan toivon että siitäkin voidaan keskustella tässä tämän kevään aikana ja todella olen iloinen siitä että ministerillä nyt on edes kalpea ajatus siitä että siellä saattaa pelisääntöongelmia olla olisin toki kuitenkin ollut varsin iloinen jos ministeri olisi sanonut että kun tällä hetkellä siellä näitä pelisääntöongelmia on eikä jos siellä tällä hetkellä näitä pelisääntöongelmia on siinä on vissi ero mitä se tarkoittaa kun sanotaan kun ja kun sanotaan jos

arvoisa puhemies

kansalaiset ovat halunneet tarttua näihin kansalaisaloitteen avulla valiokuntakäsittely osoitti että näihin epäkohtiin on lainsäädännöllä puututtava työnteon tulisi tuoda yksilölle turvaa mutta nollatuntisopimukset eivät sitä turvaa työntekijöille tarjoa nollatuntisopimuksiin sisältyy monia ongelmia jotka tuovat epävarmuutta työelämään näitä ongelmia ovat esimerkiksi työtuntien ennakoimattomuus kysymykset sairausajan palkasta äitiyslomasta mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja tuoda mahdollisia epäkohtia esille

kuten myyjän töissä hoivapalveluissa ja terveydenhuollon töissä korostaisin että tällä hetkellä nollatuntisopimuksella yli kahdeksastakymmenestätuhannesta ihmisestä lähes joka kolmas tekee työtä täydellä työajalla miten tällaiset työsopimukset voivat olla nollatuntisopimuksia työntekijä voi joutua nollatuntisopimuksella tilanteeseen jossa yhtäkkiä tulot romahtavat ja toimeentulo vaarantuu olen saanut hyvin monelta viestiä juuri tällaisista tilanteista joissa esimerkiksi jälkeen työnantajan tarjoamat tunnit ovat menneet nollaan mielestäni tämän päivän suomessa tämä ei saisi olla mahdollista kuten tästä valiokunnan mietinnöstä ilmenee nollatuntisopimuksen ongelmat on yhdessä ja laajasti valiokunnassa todettu mutta hallitus ei tarjoa ratkaisua vaan oikeastaan täysin nollaratkaisua sen sijaan sosiaalidemokraatit ovat sitoutuneet näihin ongelmiin ja varmistamaan turvallisen työelämän kaikille sitä varten me olemme rakentaneet viiden kohdan mallin jolla voisimme puuttua nollatuntisopimusten väärinkäytöksiin ja tämän pohjalta olemme jättäneet valiokunnassa myös vastalauseen sdpn mallissa ei kielletä siis työajan vaihtelua jos se on kausivaihtelujen tai kysyntävaihteluiden vuoksi välttämätöntä mutta se puuttuu nollatuntisopimusten ilmeisiin väärinkäytöksiin ensimmäinen kohta mielestämme lakiin tulisi lisätä määräykset vaihteluvälimallista ja vakiintumismallista tämä tarkoittaa että työsopimukseen on kirjattava todellista työmäärää vastaavat työtunnit esimerkiksi kymmenen viiva kaksitoista tuntia nykyisen nolla viiva neljänkymmenen tunnin sijaan tosiasiallinen työmäärä olisi nyt keskimäärin vaikka kaksikymmentäneljä tuntia viikossa on työntekijällä oikeus vahvistaa tämä määrä työsopimuksensa enimmäistuntimääräksi jos vähimmäistuntimäärä alittuu on työnantaja velvollinen korvaamaan vajaaksi jääneen tuntimäärän työntekijälle me haemme vaihteluvälimallilla työntekijälle parempaa oikeutta ja ennakoitavuutta näihin omiin tunteihinsa toinen meidän esittämämme kohta puuttuu siihen että väärinkäytökset on kiellettävä sopimus voitaisiin tehdä työnantajan aloitteesta vain jos siihen on työn tarpeen todellisesta vaihtelusta johtuva perusteltu syy myös yhteistoimintalakia muutettavaksi siten että työnantajan pitää seurata niiden työntekijöiden määrää ja työsuhteiden perusteita joilla on vaihteleva työaika sekä saattaa perustelut yhteistoimintamenettelyissä työntekijöille tiedoksi kuten nykyisin tapahtuu osa aikaisten työntekijöiden kohdalla

on sairausajan palkkaan liittyvä laissa tulisi säätää että sopimuksissa joissa työaika on sovittu vaihteluvälinä sairausajan palkka maksetaan ensi sijassa työvuoroluetteloon merkittyjen työvuorojen mukaisesti

tiettyjen ehtojen puitteissa ole ollut tarjolla näillä kohdilla haluan tuoda ehkä sen esille että kokonaisuus ratkaista mutta näillä kohdilla me puuttua tähän työelämän epäkohtaan ja vahvistaa etenkin sitä tahtotilaa joka kansalaisaloitteessakin on esitetty ja jolla halutaan ehkäistä näiden nollatuntisopimusten väärinkäyttöä haluan vielä todeta että on valitettavaa että vaikka yhdessä todettiin nämä kaikki ongelmat hallituksella ei ollut ratkaisuhalukkuutta puuttua näihin ongelmiin täällä on useissa puheenvuoroissa viitattu myös näihin erilaisiin työryhmiin olen sitä mieltä että meidän pitäisi lainsäätäjinä asettaa selvät raamit näille tuleville neuvotteluille sen sopimuksen aikaansaamiseksi antaa vahva viesti että näihin epäkohtiin on puututtava heikommassa asemassa olevan osapuolen suojaksi ja turvaksi tarvitaan nykyistä vahvempaa lainsäädäntöä ja työelämän pelisääntöjä ja se on ihan laajasti ja yksiselitteisesti tuotu esille valitettavasti lopuksi on todettava että hallituksen vastaus nollatuntisopimuksiin ja sellaisille kymmenilletuhansille ihmisille jotka työskentelevät näillä sopimuksilla oli täysin nollavastaus

puhemies edustaja tolppanen oikoi puheenvuorossaan kyllä hieman mutkia suoriksi täytyy siihen vähän puuttua hän ensinnäkin vihjasi ettei ministeri lindström olisi perehtynyt nollatuntisopimuksiin liittyviin ongelmiin edustaja tolppanen tietää toki itsekin käyttäneensä tässä kohtaa totuutta erittäin säästeliäästi viime vaalikaudella silloinen edustaja lindström teki erittäin kovasti työtä nollatuntisopimusten ongelmakohtien korjaamiseksi ja samaa samaa työtä hän on jatkanut nyt ministerinä ymmärrän hyvin ministeri lindströmiä että hän täällä eduskunnan täysistunnossa jätti tälle asettamalleen työryhmälle työrauhan ja liikkumavaraa ei lyönyt tässä lukkoon näitä uudistuksia joita joita tulisi tehdä edustaja tolppanen totesi myös sen että nollatuntisopimusten osalta työntekijöillä on vain velvollisuuksia ja työnantajilla vain oikeuksia mutta täytyy tietysti muistaa että työnantajilla on normaali palkanmaksuvelvoite tehdyistä työtunneista sekä tietysti muun muassa työsuojeluun liittyvät tavanomaiset velvoitteet on on tietenkin totta että monissa tapauksissa työntekijällä on muun muassa kutsuttaessa työn vastaanottovelvoite ja ei ole varsinaista velvollisuutta tarjota työtä ja onhan tänään myös karenssiongelmista käyty keskustelua toisaalta työvoiman määrän sovittaminen oikea aikaisesti vaikuttaa kuitenkin osaltaan yritystoiminnan kannattavuuteen ja mahdollisuuteen palkata lisätyövoimaa mikä on pitkällä tähtäimellä mielestäni myös työntekijöiden etu myös vuokratyöfirmojen käyttö saattaisi kasvaa vaihtoehtona suoran työsuhteen solmimiselle mikäli nollatuntisopimukset kokonaan kiellettäisiin ja samoin yrittäjäriskin osittainen siirtyminen työnantajalta työnantajalta työntekijälle olisi mahdollista

ja se että annetaan tavallaan pelivaraa ja halutaan että ministeri lindström odottaa työryhmien tuloksia seuraa niitä aktiivisesti nyt on kysymys siitä mikä tahtotila on hallituksella mitä se haluaa tuottaa kolmikantaiseen neuvottelupöytään siitä mielestäni mietinnön vastalauseessa on hyvä havaita että halutaan enemmän pelimerkkejä ja yhteisiä tavoitteita siihen minkälaisilla askelmerkeillä sitten kolmikantaisesti lähdetään näitä neuvotteluja käymään ja tätä työelämälainsäädäntöä muokkaamaan se jää nyt tässä vähän niin kuin polkupyörän ruosteisiin ketjuihin kyllä teemme mutta emme ole valmiita asettamaan tavoitteita niin että se kolmikantainen neuvotteluprosessi johtaisi sitten nimenomaan tässä nollatyösopimusten viidakossa parempaan lopputulokseen tämä on se minkä takia me täällä mietinnön vastalauseen mukaisia ehdotuksia kovasti koetamme tukea on tärkeää että pitää oivaltaa tämä mitä edellä edustaja saviokin sanoi että kyllä me nyt tässä että yrittäjävastuuta siirretään enemmän työntekijöille kuinka paljon se on mahdollista niin että yrittäjät eivät keskenään ole epäsuhdassa kun puhutaan kilpailuneutraliteetista

arvoisa puhemies

kyllä ihan suoraan otettu siitä paperista mikä näistä istunnoista aina tehdään eli hän sanoi että jos meillä ei ole tällä hetkellä nollatuntisopimuksissa pelisääntöjä jos meillä ei ole pelisääntöjä ja sen lisäksi hän sanoi että jotakin lakia se kuitenkin vaatii jotakin lakia se kuitenkin vaatii suomenkielisesti siis yhtä lakia jotakin lakia tämä kiinnostaa kovin paljon että mikä tämä jokin laki on ja olisin todellakin toivonut että ministerillä olisi ollut tieto siitä mitä lakia se vaatii jos mennään näihin linjauksiin niin sosiaalidemokraattien linjauksissa sanotaan ihan selkeästi että me emme hyväksyä mietintöä koska siinä ei selvästi linjattu lainsäädännön tarpeen puolesta vaan jätettiin auki ja sanottiin että ongelmat voisi ratkaista myös nykylakien paremmalla toimeenpanolla sekin kyllä valitettavasti hyvin usein tarkoittaisi ainakin lakien muuttamista ja lisäksi siinä on tämä viimeinen lausuma jossa sanotaan että hyväksytään työntekijän suostumuksesta tehdä nykyisenkaltainen nollatyösopimus se vesittää koko kritiikin työntekijähän suostuu tähän sen takia koska muuta työtä ei ole tarjolla siinä ollaan puun ja kuoren välissä sen lisäksi on hyvä muistaa että aina työelämän lait tehdään heikomman osapuolen työntekijän suojaksi olennaista on että saadaan työelämään turvallisuutta ja ennakoitavuutta työelämän lakeja ei olisi koskaan tarvittu jos työnantajat olisivat olleet reiluja se on näin silloin ei heikompaa tarvitse suojata silloin on jo suojattu työnantajan toimesta on ehkä syytä kerrata nämä muutamat numerot tästä nollasopimuksesta selvitysten mukaan oman ilmoituksensa mukaan noin kahdeksallakymmenelläkolmellatuhannella palkansaajalla oli nollatuntisopimus vuonna kaksituhattaneljätoista se oli silloin neljä prosenttia kaikista palkansaajista osa aikaisesti työskenteleviä opiskelijoita heistä oli kolmekymmentätuhatta joista

lisätuloja koska tämä ei ollut ainoa tulo heille vaan on myöskin opintososiaaliset edut ja opintososiaaliset edut estävät tienaamisen meillä on olemassa yläraja sille mitä opiskelija saa työaikanaan tienata sen sijaan noin kaksikymmentätuhatta palkansaajaa joista naisia oli kuusikymmentäkahdeksan prosenttia työskenteli osa aikaisesti mutta piti ansiotyötä pääasiallisena toimintanaan ja kuusikymmentä prosenttia heistä siis reilusti yli puolet heistä kaipasi lisätunteja eli työtä oli heille tarjolla liian vähän

kaipasi lisätyötä kokoaikaisesti nollasopimuksella työskenteli kaksikymmentäneljätuhatta henkilöä he olivat pääasiassa miehiä keikkatyöläisiä ja kuusitoista prosenttia heistä kaipasi ja kaipaa edelleenkin lisätunteja heitä on kolmetuhattaviisisataa henkilöä

kaikkinensa nollatyösopimuksella löysässä hirressä on tällä hetkellä

runsaat kahdeksankymmentäkolmetuhatta ihmistä näille ihmisille kyllä löytyisi huomattavasti paremmat elinehdot ja työn tekemisen ehdot mikäli esimerkiksi työsopimuslakia uusittaisiin näiltä osin ja jos tehtäisiin selkeät pelisäännöt jotka voi käydä katsomassa edes vähän niin kuin toisella silmällä sieltä yhtyneet sopimuksesta siellä on kirjattuna ne asiat mihin tässä tarvittaisiin muutoksia

pari asiaa vielä tästä käsittelyssä olevasta aloitteesta ja työ ja tasa arvovaliokunnan mietinnöstä ensinnäkin se että tämän päivän työelämässähän tulee hyvin usein sellaisia tilanteita erilaisilla työpaikoilla että on hetkellistä työtä jota olemassa oleva työvoima ei ei ennätä tekemään sitä työtä ja näin ollen tämmöinen joustava mahdollisuus pitää olla kyllä olemassa mutta niin kuin tässä on todettu tämänkin keskustelun aikana ja ministerin kommenteissa tätä asiaa pitää huolella tutkia ennen kaikkea sen valmistelun ja työryhmän työn aikana pitää pitää huoli siitä että työttömyysturvaan ja sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat ratkaistaan oikeudenmukaisesti niin että myös lyhyempiä työvuoroja tekevällä ihmisellä on oikeus työttömyysturvaan ja siten sosiaaliturvan sallimiin oikeuksiin ettei niitä oikeuksia poljeta

kun ihminen aloittaa työelämän niin hän voi sanoa sujuvalla suomen kielellä että minä todennäköisesti pääsin nyt siihen eläkevirkaani sellaista maailmaa tuskin enää on tai jos on niin se on on äärimmäisen harvinaista

voisi sanoa edustaja myllykoskelle

mitä nyt on seurannut poliittista keskustelua että ministeriöidenkään asema ei ole aina välttämättä niin varma kun niitä muutellaan ja niitä sovitetaan yhteen elikkä silläkään alueella ei enää pysyvyyttä kovin paljon ole joka tapauksessa nämä vaihtelevat työajat pitää jotenkin saada järjellisesti haltuun ja pitää mahdollistaa myös yhteiskunnan tarjoama mahdollisuus ansaita jotakin esimerkiksi opiskelijoille joille se on erittäin merkittävä lisäansio kun tehdään pitkiä opiskelujaksoja ansion hankkiminen opintotuen tai opintolainan lisäksi on erittäin tärkeää eikä sitä mahdollisuutta heiltä pidä pois viedä

tässä asiassa on ehkä syytä vielä muistuttaa siitä että nämä nollatyösopimukset koskevat erityisesti naisia ja naisilla on huomattavasti huonompi työmarkkina asema kuin miehillä ja tällä on pitkäkantoiset seuraukset nimittäin naiset vanhenevat ihan samassa tahdissa kuin miehet ja eläköityvät jossakin vaiheessa mikäli heillä on ollut nollatyösopimuksia nollatunneilla ja nollapalkalla he eivät saa eläkettä he tietävät jo siinä vaiheessa kun ovat työelämässä nollasopimuksella että jos he eivät silloin ole köyhiä jos mies vielä elättää jos käy niin kuin monesti käy että vaimopuoli jää sinne yksin sitten he ainakin ovat köyhiä vaikka ovat ikänsä olleet töissä jollei työnantajalla ole minkäänlaista velvollisuutta ottaa heitä töihin jos puhutaan joustavista työmarkkinoista niin joustavia työmarkkinoita voidaan hoitaa myös siten että siellä on ihmisiä joita pystytään ottamaan silloin kun ihmisiä tarvitsee mutta heillä kaikilla on kuitenkin sen verran sitä työtä että sillä työllä elää tämä on se peruslähtökohta mihin tässä pitäisi pyrkiä eikä se että jos

ei haluta antaa niitä töitä mutta kun ei voida sanoa irti koska siitä tulee sanktioita niin tehdäänpäs nollatyösopimus eikä anneta yhtään ainutta tuntia katsotaan kauanko viihtyy nollatyösopimuksella ja kun sitten itse lähtee niin eikö sieltä sitten tule sanktiotkin perään niin että napsahtaa sanktiot ovat muuten nousseet hurjasti tällä hallituskaudella kun aikaisemmin niitä annettiin vähän yli neljätuhatta nyt niitä annetaan seitsemässätoistatuhannessa vuodessa työpaikkoja ei ole kyllä tullut niin paljon lisää mistä nämä sanktiot nytten napsahtelevat mutta se asia on toinen asia

ei olla kieltämässä opiskelijoilta esimerkiksi pientä tuntimäärää ja sitä työntekoa ja kun me katsomme näitä tilastoja mitä edustaja tolppanen otti tilastokeskuksen tutkimuksesta esille niin on totta että

opiskelijaa työskentelee nollatuntisopimuksella ja valtaosa heistä ei välttämättä kaipaa edes lisätunteja mutta ongelma tulee sitten juuri palkansaajaryhmässä jossa valtaosa on naisvaltaisia aloja palvelualat myyjät hoito ja hoiva ala ja siellä enemmistö kaipaisi lisää tunteja

eivätkä he varmaan ilmoitakaan että he he tekevät jo kokoaikaista työtä eli ongelma tässä ovat palkansaajat ja nimenomaan naisvaltaiset alat mihin meidän pitää löytää lainsäädännöllisiä keinoja

epäkohtiin puututaan niin että sinä et voi tehdä täyttä viikkoa kun sinun työsopimuksesi on nolla eli sinun työsuhdeturvasi on käytännössä nolla siihen halutaan puuttua paljon on puhuttu vuokratyöstä esimerkiksi ja siihenkin ongelmaan on haluttu löytää ratkaisua tässä on kyse vielä suuremmasta ilmiöstä edelleen haluan painottaa sitä että tässä olisi hallituksella kaikki mahdollisuudet antaa vahvempi viesti näihin työryhmiin että näihin ja näihin asioihin on löydettävä ratkaisu ja nämä ovat sellaisia työelämän epäkohtia joita me emme hyväksy

herra puhemies edustaja edellä vei oikeastaan niin sanotusti jalat suustani eli tosi tärkeätä on se että nyt tulisi vahva viesti niin että ministeri lindströmin ohjaamatta ja pakottamatta työryhmiä jotka tekevät omaa työtään toimeksiannossa kuitenkin se lähtötilanne voisi olla se että näihin pitää löytää ratkaisu eikä vain tehdä ratkaisuehdotuksia että se tahtotila olisi huomattavasti selkeämpi totean vielä minkä edustaja tuossa edellä sanoi että ei tällä kansalaislakialoitteella ollakaan haluttu rajoittaa opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä töitä satunnaisesti ja tehdä

mutta kuten tuossa varsinaisessa puheenvuorossani toin esille pitää muistaa nyt se että me olemme tekemässä sote ratkaisua ja ei tuolla julkisella puolella tämä työsopimusasia ole aivan pelkästään niinkään puhdas kyllä meidän pitää myös huomata se että meillä on vaikkapa keskussairaaloissa töissä paljon ihmisiä joilla ei ole edes työsopimusta he ovat kutsuttavia työntekijöitä ja heidän asemansa on erittäin hankala siinä vaiheessa jos he kieltäytyvät mahdollisesta töihintulomahdollisuudesta sen takia puitesopimukset ovat se huomattavasti parempi vaihtoehto ollaan tavallaan työnantajan käytettävissä mutta työntekijällä on myös se valinnanvapaus lähteekö hän töihin tai ei tässä nollasopimuksessa tämä ratkaisu on todella vaikea koska ollaan laitettu raksi ruutuun että olen valmis ottamaan lisätyötä mikä pakottaa sitten vaikka keskellä yötä lähtemään jos työantajalta kutsu tulee

arvoisa puhemies tartun vielä hieman tuohon edustaja myllykosken edellä edellä pitämään puheenvuoroon siinä oli hyviä hyviä ajatuksia kyllä nyt vielä otan kantaa tosiaan tähän että mietinnössä oli kovastikin taitettu peistä tästä ja tai sanamuodosta mielestäni on kuitenkin hyvä että nyt tämä ministerin asettama työryhmä saa hyvän hyvän liikkumavaran että voi tarvittaessa käyttää muitakin kuin lainsäädännöllisiä keinoja mikäli nämä ongelmat ovat muilla keinoilla ratkaistavissa edustaja myllykoski otti äsken esille tämän puitesopimusmallin nythän jo voimassa oleva lainsäädäntö tosiaan mahdollistaa ainakin osan

ratkaisun työmarkkinaehtoisesti täällä puhuttiin äsken siitä että tämä nollatuntisopimus on pitkälti naisvaltaisten alojen ongelma no muun muassa kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliitto pamin sopimassa keikkatyömallissa ja työntekijä solmivat tosiaan ensin tällaisen puitesopimuksen jossa sovitaan ehdot yksittäisiä keikkoja varten ja jokainen näistä tulevista keikoista sitten muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa josta sovitaan aina aina erikseen määräaikaisuudelle on näissä tapauksissa oltava lainmukainen peruste eikä näitä keikkoja voi perusteetta ketjuttaa myös työntekijällä on tarvittaessa oikeus kieltäytyä tarjotusta keikasta tällainen puitesopimus selventäisi huomattavasti työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta erityisesti silloin kun työnantaja ei ei tarjoa työtä tämä on tosiaan ihan nykyisen lainsäädännön mahdollistama

niin tässä herää nyt kysymys tavoitellaanko tässä maassa lisää matalapalkkatyötä vaiko kunnollista työelämää missä palkalla tulee toimeen matalapalkka alojen lisääntyminen lisää kyllä luokkayhteiskunnan piirteitä myöskin meillä täällä suomessa meidän on muistettava se että matalapalkkatyö mitä eittämättä nollasopimuksetkin ovat herättää uusia haasteita sosiaaliturvalle jos palkalla ei elä osa rahasta tulee sitten sosiaaliturvasta

on täysin totta että työssä käyvien köyhyys on todellista ja todellisuutta myös suomessa myös pamin alalla työskentelevillä ihmisillä nimittäin vähittäiskaupan alalla työskenteleville maksetaan sosiaalietuuksia kuten asumis ja toimeentulotukea arviolta kolmenkymmenen miljoonan euron edestä vuosittain samaan aikaan vähittäiskaupan kokonaisnettotulos on kolmesataakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa pienet palkat auttavat osaltaan yrityksiä menestymään mutta aiheuttavat veronmaksajille sinulle ja minulle kustannuksia sosiaalietuuksien maksamisesta johtuen ja tämä löytyy siitä samaisesta pamin tutkimuksesta tutkimukset kannattaa aina lukea hyvin jokainen sivu sieltä sillä sieltä saa hyvin paljon tietoa näistä asioista mutta on surullista on se että hyvinvointivaltio suomessa me teemme tällaisilla nollatyösopimuksilla tieten tahtoen köyhiä työntekijöitä me eriarvoistamme tätä yhteiskuntaa ja me haluamme näköjään että meillä on kaksi erilaista ryhmää jotka käyvät töissä tietenkin meillä on sitten vielä se kolmas ryhmä joka tienaa todella hyvin nämä nallen kaltaiset ihmiset mutta heistähän me emme nyt tässä puhu kyllä meidän on pyrittävä tässä salissa siihen että jokaisella joka työsopimuksen allekirjoittaa tekeepä sitten osa aikaisen sopimuksen tai määräaikaisen sopimuksen sitä työtä on sen sopimuksen verran ei se ole sopimus jos allekirjoitat sopimuksen että ei minulle tarvitse työtä antaa se on epätasa arvoista se on väärin